päiväjärjestyksen toisena asiana on suullinen kyselytunti pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla olevalle ministerille ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan pyydän edustajia kohdistamaan kysymyksen asianomaiselle sektoriministerille

edustaja rinne
arvoisa puhemies hallituksen puoliväliriihen tärkeimpänä tavoitteena oli luoda uusia työpaikkoja suomalaisille oli hyvä että hallitus päätyi alentamaan varhaiskasvatuksen maksuja sillä on selvä vaikutus tähän tavoitteeseen muutoin työllisyysvaikutukset jäivät vähäisiksi on selvä että näiltä pohjilta hallitus ei tule saavuttamaan tavoitteitaan hallitus on jäämässä työllisyydessä puolitiehen sdp on esittänyt useita toimenpiteitä kasvun vauhdittamiseksi ja työllisyyden vahvistamiseksi perhevapaauudistus työvoimapolitiikan tuntuva vahvistaminen ja tulevaisuusinvestoinnit infra ja asuntorakentaminen vaikuttaisivat aidosti valtiovarainministeri orpo kahden päivän riihen jälkeen te totesitte tiedotustilaisuudessa että työllisyyden vahvistamiseen tarvitaan lisää toimia miksi niistä ei kyetty päättämään nyt puoliväliriihessä mihin jäi perhevapaauudistus kun viittasitte uusiin päätöksiin mitä tarkoititte ja miksi ette tehneet näitä päätöksiä nyt

kehysriihessä ensimmäinen asia oli se että me varmistimme meidän julkisen talouden kestävyyttä pitämällä kiinni siitä finanssipolitiikan linjasta joka oli valittu tämä neljän miljardin säästöohjelma joka on päätetty siitä pidetään kiinni jotta saadaan velkaantumista taittumaan mutta on kuitenkin aivan selvää että vaikka talous on lähtenyt kasvuun ja viime kuukausien ennakkotiedot hyvinkin lupaavia niin meillä ei ole kuitenkaan vielä riittävällä tasolla talouskasvun ja työllisyyden kehittyminen jotta me pääsisimme hallituksen itse asettamaan tavoitteeseen siksi meidän pitää tehdä työllisyystoimia me teimme taas työllisyystoimia lukuisia oikeansuuntaisia toimia joista muun muassa tämä teidän mainitsemanne varhaiskasvatusmaksujen alentaminen oli yksi ja ehkä merkittävin me teimme työllisyystoimien paketin viime syksynä niin sanotun kymmenen kohdan listan nyt me teimme taas uusia työllisyystoimia ja me valmistelemme edelleen taas seuraavia päätöksiä koska tämä työllisyys on kaikkein tärkein minkä eteen hallitus tekee töitä se on inhimillisesti sitä antaa työttömille ihmisille mahdollisuus työhön itsensä elättämiseen mutta se on myöskin julkisen talouden ja sen kestävyyden kannalta aivan välttämätön me teemme päättäväisesti töitä koko hallituskauden

pyydän nyt niitä edustajia jotka haluavat esittää lisäkysymyksen nousevan ylös ja painavan viides painiketta

arvoisa puhemies teidän työllisyysriiheksi mainostamanne puoliväliriihi tuotti viidentuhannen uuden työllisen verran laskennallisesti työpaikkoja budjettivaje alijäämä ei kehity parempaan suuntaan tuon riihen jälkeen eikä myöskään julkisen velan määrä vähene päinvastoin kaksituhattakaksikymmentäyksi se lähtee lisääntymään teidän tavoitteenne eivät toteudu teillä on vakavia vaikeuksia lisätoimien tarve kyllä tiedostetaan mutta vaikuttavia päätöksiä ei tunnu syntyvän tämän siis piti olla työllisyysriihi näyttää siltä että hallitus on kuitenkin keskittynyt aivan muihin asioihin ministerien määrää lisätään yleisradion rahoitukseen puututaan ja omaisuuksien piilottaminen hämärärekisteriin anteeksi hallintarekisteriin jyrätään läpi kahden viimeksi mainitun osalta hallitus ei millään tavalla tiedottanut näistä kehysriihessä oletteko te nyt ministeri orpo keskittynyt oikeisiin asioihin päättikö hallitus vielä jotain mistä ei ole kerrottu julkisuuteen

edustaja rinne mielestäni te keskitytte nyt vääriin asioihin se iso kuva jonka kimpussa me olemme tehneet töitä jo tämän hallituskauden alkuajan ja johon nyt keskityttiin riihessä eli suomen kääntäminen talouskasvuun työllisyyden kääntäminen positiiviseen suuntaan se oli ykkösasia ja suomen talous on kääntynyt se on kääntynyt kasvuun vaikka se on nyt viimeisten ennusteiden mukaan siellä noin puolentoista prosentin luokkaa eli se on vielä vielä alhaista mutta se on kuitenkin selkeää kasvua seitsemän huonon vuoden jälkeen hallitus tekee ja vahvistaa tätä talouskasvua tekee toimia tekee useita lukuisia toimia me panostamme sen lisäksi osaamiseen tutkimukseen joilla luodaan tulevalle kasvulle pohjaa tästä me olemme täällä nyt siihenkin haetaan ratkaisuja me panostamme tekesiin ja suomen akatemiaan autamme niitä nuoria jotka ovat työelämän tai opiskelun ulkopuolella eli niin sanottuja neet nuoria me annamme rahaa ja resursseja työvoimahallinnolle auttaa työttömiä kun he tapaavat heitä kolmen kuukauden välein ja pyrkivät löytämään jokaiselle yksilöllisiä työllistymispolkuja kyllä me olemme tehneet todella paljon ja minä olen ylpeä siitä mutta sanon suoraan että me emme vielä ole sillä uralla minkä siksi työ jatkuu

puhemies hallituksella on hyvä tavoite satakymmentätuhatta uutta työpaikkaa tai työllistä ja nyt niitä on tullut noin kolmekymmentätuhatta elikä vielä kahdeksankymmentätuhatta puuttuu kahden vuoden aikana on kolmekymmentätuhatta saatu rakennettua nyt siis on kysymys siitä että kahden seuraavan vuoden aikana pitäisi löytyä neljäkymmentätuhatta työpaikkaa ymmärrän tämän tehtävän vaikeuden ja kaikki ne ongelmat mitkä tähän liittyvät mutta

puoliväliriihen tuloksia niin ainoastaan viisituhatta uutta työllistä löytyy tuolta kysyn vielä uudelleen miksi perhevapaat esimerkkinä eivät voineet olla mukana tässä päätöksessä

arvoisa puhemies tämä viisituhatta jonka nostitte esille on sen kannustinloukkupaperin arvioitu työllistymisvaikutus jonka suurin suurin asia on tosiaan tämä varhaiskasvatusmaksujen merkittävä alentaminen kuusituhatta perhettä vapautetaan kokonaan varhaiskasvatusmaksuista ja pieni ja keskituloisten maksuja lasketaan sillä tulee olemaan suuri suuri merkitys myöskin työn vastaanottamiseen kannustamiselle ja tietenkin pienituloisten perheiden ostovoimalle kolmekymmentätuhatta työpaikkaa lisää ei ole riittävästi mutta se on paljon enemmän kuin ne satatuhatta mitkä hävisivät viime hallituskauden aikana tiedätte kuinka vaikeaa silloin oli työskennellä ja löytää niitä keinoja nyt on kolmekymmentätuhatta uutta työpaikkaa ja me teemme me uskomme siihen että me olemme oikealla polulla ja ja me vahvistamme sitä polkua jotta mahdollisimman moni suomalainen ihminen pääsisi töihin nyt meillä syntyy työpaikkoja ja siksi me panostamme myöskin ammatillisen koulutuksen reformiin joka vietiin nyt läpi jotta työpaikat kasvun pullonkaula osaavan työvoiman saanti ja työttömät ihmiset saadaan kohtaamaan

arvoisa puhemies ehkä täydennyksenä tänään ovat tulleet nämä työnvälitystilastot ja sieltä voidaan havaita että muutos viime vuoden maaliskuusta tähän hetkeen on tosiaan tuo lähes kolmekymmentäneljätuhatta työllistä lisää mutta minun mielestäni se merkittävin uutinen tänään on ollut se että pitkäaikaistyöttömien yli vuoden työttömänä olleiden määrä on kuukaudessa pudonnut yli viidellä tuhannella se on merkki siitä että jotain positiivista on tapahtunut ei ole syytä paukutella henkseleitä yhtään kenelläkään hallitus pitää jalat maassa mutta me me uskomme että edellisen hallituksen toimenpiteillä ja tämän hallituksen toimenpiteillä päästään eteenpäin

merkittäviä linjauksia otan vain yhden esimerkin palkkatuen kohdennus yrityksiin ja vaikeasti työllistyviin me katsomme tämän palkkatukisysteemin vielä kunnolla läpi että ihminen saa tiedon siitä palkkatuesta kun hän hakee työpaikkaa ja tämä varmaan auttaa silloin sen ihmisen työllistymistä yhtenä esimerkkinä tämä

arvoisa puhemies ei todellakaan ole syytä paukutella henkseleitä tämän kehysriihen jäljiltä se on totta valtiovarainministeri orpo se on totta että tämä hallitus peri käänteen työllisyydessä ja taloudessa työllisyys kääntyi kesällä kaksituhattaviisitoista talous syksyllä kaksituhattaviisitoista mutta ongelma on nyt se että näistä käänteistä huolimatta hallitus ei ole saavuttamassa omia tavoitteitaan ei taloudessa eikä työllisyydessä ymmärrän että juuri tästä syystä hallitus itse nosti odotukset todella korkealle että nyt tehdään ne päätökset joilla tämä kehitys saadaan niin että hallitus pääsee omiin tavoitteisiinsa nyt syntyy vaikutelma että siellä kesärannassa on päätetty ihan muista asioista kuin työllisyydestä vahvoista työllisyystoimista päätitte perua päätöksen vähentää ministereitä suurin osa teidän juhlimistanne kasvupanostuksista on teidän edellisten leikkauksienne perumisia opintotuessa kuin koulutuksessa valtiovarainministeri orpo nyt olisi kaivattu työllisyystoimia mutta mitä sieltä tuli päätös hämärärekisteristä joka mahdollistaa omaisuuden piilottamisen miksi se on teille niin

arvoisa puhemies hallintarekisteri on hyväksytty eduskunnassa ja se lainsäädäntö tulee voimaan eli implementoidaan eurooppalaista lainsäädäntöä mikä meidän on tehtävä se on meidän tehtävämme ja se asia nyt menee eteenpäin pitkän pitkän vääntämisen jälkeen mutta edelleen palaan siihen että kyllä me teimme siellä toimia no kun te te ette ollut paikalla niin te ette ole nähnyt sitä työmäärää joka sielläkin tehtiin ja joka edelsi sitä sitä riihtä me teimme todella paljon työtä ja haimme vielä lisää niitä keinoja joita tullaan esittelemään kun tämä riihen tulos kokonaisuudessaan esitellään te tulette löytämään sieltä paljon hyviä asioita jotka tulevat lisäämään työllisyyttä ja uskon että se luku tulee olemaan loppujen lopuksi paljon suurempi kuin se viisituhatta joka tulee tästä niin sanotusta kannustinloukkutyöstä sieltä voisin nostaa esille vielä sen että me helpotamme ylivelkaantuneiden asemaa ulosottokäytänteitä helpottamalla sillekin on arvioitu noin tuhannen työpaikan vaikutus tämä ylivelkaantuneisuus on yksi suurimpia kannustinloukkuja tällä hetkellä
pääsääntöisesti yhteen kysymykseen riittää yhden ministerin vastaus mutta erityistapauksissa annetaan myös toinen ministeri grahn laasonen
arvoisa puhemies tulevaisuuden kasvu perustuu osaamiseen ja kykyymme uusiutua hallituksen puoliväliriihessä teimme yli neljänsadan miljoonan euron panostukset muun muassa osaamiseen koulutukseen tutkimukseen nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn erittäin pitkäkantoisia tulevaisuuteen katsovia ratkaisuja jotka tulivat mahdollisiksi siksi että meillä on orastavaa

haluamme myöskin varmistaa ammatillisen koulutuksen reformille hyvän toimeenpanon nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn tuli yhdeksännentoista kohdan toimintaohjelma eli konkreettisia toimia nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi lapsiperheiden ja myöskin varhaiskasvatuksen varhaisen puuttumisen näkökulmasta erittäin tärkeä päätös on se että hallitus rohkeasti

arvoisa herra puhemies ministeriöstä tulleen tiedon mukaan haitallisia yritystukia maksetaan kahdeksallasadallaviidelläkymmenellä miljoonalla eurolla vuosittain haitallisia tukia kahdeksansataaviisikymmentä miljoonaa euroa näihin ei kuitenkaan koskettu olisin kysynyt kenellä tämän tiedon tulee olla että me poliitikot onnistuisimme tekemään vastuullisempia päätöksiä

arvoisa puhemies edustaja vartia viittaa varmasti yritystukien karsintaan jota käytiin läpi riihen neuvotteluissa itse en ole kuullut että olisi haitallisia yritystukia tai kukaan ei ole ainakaan minulle ilmoittanut että hän saisi haitallisia yritystukia kahdeksansataaviisikymmentä miljoonaa ongelma yritystukien leikkauksessa oli se että suuri osa yritystuista on verotukia ja

ei voida muuttaa kehysvaiheessa koska verotuksen kautta ei kehystä voida laajentaa vaan on kohdistettava suoriin kustannuksiin suoria yritystukia meillä on tuommoinen reilu miljardi ja niistä suurin osa on jo sidottuja erilaisten sopimuksien kautta muun muassa uusiutuvan energian tuotantotukeen näihin ei voitu

tämän hallituksen kohdalla sitä että ammatilliseen koulutukseen annetaan viisitoista miljoonaa reformin läpiviemiseen kun te vain puoli vuotta sitten päätitte leikata ammatillisesta koulutuksesta satayhdeksänkymmentä miljoonaa hallituksen puoliväliriihi oli pettymys työllisyystoimien osalta mutta se oli pettymys myöskin eriarvoisuuden torjumisen näkökulmasta ennen puoliväliriihtä hallituksen ministerit linjasivat täällä salissa että nyt loppuu pienituloisten kiusaaminen mutta kuinka kävi työttömyysturvaan tuodaan uusi leikkuri sen lisäksi asumistuen ehtoja kiristetään tavalla joka erityisesti tulee iskemään pääkaupunkiseudulla asuviin pienituloisiin ministeri tiilikainen miksi te ajatte asumistukeen muutosta joka asiantuntijoiden mukaan ainoastaan tulee johtamaan siihen että toimeentulotuen menot kasvavat että asuinalueiden eriytyminen kiihtyy ja että pienituloisten asema heikentyy entisestään

arvoisa puhemies asumistuki kuuluu sosiaali ja terveysministerin joka ei valitettavasti ole täällä tontille mutta koska kysyitte voin toki hallituksen puolesta vastata asumistukimenot ovat asumistukimenot ovat paisuneet huikeasti viime vuosien aikana yksi syy asumistukimenojen kasvuun oli se että vuoden kaksituhattaviisitoista alusta asumistukea muutettiin niin

totta että edellinen hallitus teki muutoksia asumistukeen nimenomaan helpottaakseen pienituloisten ja erityisesti pienipalkkaisten työntekijöiden toimeentuloa asumistuen menojen kasvu johtuu siitä että asumistuen piiriin tämän muutoksen seurauksena on tullut enemmän asumistuen saajia ja se taas on seurausta siitä että palkkataso pääkaupunkiseudulla on matala suhteessa vuokratasoon mutta myöskin siitä että työttömyys on ollut korkea pitkään

vuokra asuntotuotannon lisääminen merkittävästi kaikissa kasvukeskuksissa ja siitä te olette vastuussa ministeri tiilikainen
ministeri orpo ja ministeri tiilikainen voi jos ihan välttämätöntä
pitkällä aikavälillä edustaja ainut kestävä tapa on se että meillä on kohtuuhintaisen vuokra asuntotuotannon volyymit tarpeeksi korkealla erityisesti kasvukeskuksissa tässä myöskin myöskin terveisiä edelleen isoille kaupungeille kunnille joissa tehdään hyvää kaavoituspolitiikkaa ja mahdollistetaan tämän tavoitteen saavuttaminen siihen tehtiin viime hallituskaudella hyviä pohjia esimerkiksi pääkaupunkiseudulla infraratkaisuilla jotka mahdollistavat sen laajemmat maa alueet on käytössä kohtuuhintaisen asuntotuotannon buustaamiseen mutta mitä vielä tulee asumistukeen me siis maksamme kaksi miljardia asumistukea noin kahdeksallesadalletuhannelle taloudelle jokainen täällä ymmärtää sen että se on aivan tolkuton summa jos olisi kyse siitä että sillä nimenomaan pystyttäisiin auttamaan kaikkein pienituloisimpia niin se olisi se olisi mahtava juttu mutta me tiedämme että se hyödyttää mitä suurimmassa määrin vuokranantajia koska tässä on automaatti kun tämä asumistuki on sidottu vuokraindeksiin ei elinkustannusindeksiin niin se nostaa jatkuvasti vuokria

arvoisa puhemies olen ilahtunut että edustaja andersson tunnusti sen että vuokrat määräytyvät markkinoilla kysynnän ja tarjonnan mukaan hienoa tämän asian vuoksi olemme lisänneet asuntotuotantoa se on hallituksen kärkihanke asuntorakentaminen on lisääntynyt aloituksilla mitaten viisikymmentä prosenttia tämän hallituksen aikana kahden vuoden takaisiin lukuihin verrattuna myös kohtuuhintaisten asuntojen tuotanto on korkeammalla tasolla kuin yhtenäkään vuonna vasemmistoliiton ja sdpn ollessa korkeammalla tasolla kuin yhtenäkään vuonna teidän hallitusaikananne siksi juuri tarvitsemme monia toimia lisää asuntotuotantoa mutta myös rajoitteita etteivät asumistukimenot paisu loputtomiin
lisäkysymys edustaja mikkonen
arvoisa puhemies on totta että asumistukimenot ovat koko ajan kasvavia ja on varmasti syytä miettiä miten me saamme järjestelmästä menot eivät kasva kohtuuttomasti mutta toisaalta turvaamme sen että pienituloiset pystyvät asumaan mutta oletteko ymmärtäneet sen että tämä ehdotus kun te pienennätte asumistukea tarkoittaa sitä että rahat pitää hakea toimeentulotuen puolelta ja toimeentulotuki on paljon suurempi kannustinloukku kuin asumistuki johon on säädetty kuitenkin suojaosa elikkä tässä tapauksessa työllistymisen näkökulmasta tämä asumiskustannusten siirtyminen haettavaksi toimeentulotuen puolelta aiheuttaa paljon enemmän ongelmia kuin nykytilanne aiotteko te ottaa tämän koko asumistukiasian remonttiin niin että huomioitte nämä eri kohteet ettekä vain siirrä

aha sopikaa keskenänne nyt nopeasti päättäväisyyttä päättäväisyyttä ministeri tiilikainen
arvoisa puhemies on aina ilo vastata hyvän hallituksen puolesta hallitus päätti kehysriihessä käynnistää sosiaaliturvan kokonaisuudistuksen ja arvioinnin ja oleellinen osa siinä ovat juuri nämä edustaja mikkosen kuvaamat kannustinloukut kun erilaisia sosiaaliturvan osia

säästöistä tulee toimeentulotukimenojen puolelle mutta joka tapauksessa tuo kokonaisvaikutus on senkaltainen että se tuo hieman säästöjä valtiontalouteen mutta ennen kaikkea se lähettää viestin vuokranantajille älkää kuvitelko että voitte veronmaksajien piikkiin nostaa vuokria kyllä asumistuki ja toimeentulotuki hoitavat kaiken eivät hoida raja on vastassa

arvoisa puhemies palaan tähän alkuperäiseen kysymykseen talouskasvun ja työllisyyden isoon kuvaan hallitus teki päätöksiä joilla se onnistui pitämään yllä luottamusta ennustettavuutta ja sitä varmuutta jota elinkeinoelämä ja yritys ja suomalaiset kuluttajat odottavat siitä todistuksena tietenkin ovat nämä ministerien mainitsemat työllisyyden kehitysluvut mutta minun kysymykseni varsinaisesti nyt liittyy siihen että kun se seuraava suuri ponnistus on syksyn tuloratkaisut niin onko hallituksella nyt olemassa edellytyksiä joilla se kykenee sekä eduskuntaa että itseään lujittamaan sillä että me saamme syksyllä syntymään tähän maltillisia tuloratkaisuja jotka sitten osaltaan ovat viemässä eteenpäin kuluttajien luottamusta

arvoisa puhemies nyt ensi syksyn liittokierros on todella tärkeä suomalaisen työllisyyden turvaamisessa ja hyvinvoinnin turvaamisessa siksi siksi toivon ensinnäkin että työmarkkinoilla on rakentava maltillinen henki ja se on se on ratkaisuhakuinen ja nimenomaan niin että pidetään mielessä se meidän meidän korkea työttömyys ja ne ihmiset jotka tarvitsevat työpaikan sen taustalle tarvitaan kilpailukykyä maltillinen palkkaratkaisu olisi nyt tärkein tärkein saavutettava asia työmarkkinoilla ja se että se syntyisi ilman työmarkkinahäiriöitä tässä vetoan siinä yhteydessä työmarkkinajärjestöihin ja kaikkiin osapuoliin että maltti säilyisi ja oltaisiin ratkaisuhakuisia nimenomaan työllisyyden ja työttömien ihmisten vuoksi

ei tullut työllisyysriiheä tuli ihan muiden päätösten riihi me emme valmistele hallintarekisteriä uudestaan missään muodossa hallintarekisteri on haudattu ja kuopattu näin totesi entinen valtiovarainministeri alexander stubb kun hallitus veti ensimmäisen kerran pois omistusten piilottamisen mahdollistavan hallintarekisterilain muun muassa verottaja poliisi ja syyttäjälaitos sekä eri oikeusviranomaiset ovat vastustaneet rekisteriä voimakkaasti koska katsovat sen lisäävän rahanpesua veronkiertoa ja rikollista toimintaa no nyt hallintarekisteri on jälleen tehnyt paluun ja hallituspuolueet runnoneet läpi talousvaliokunnassa hallintarekisteriä puoltavan mietinnön äänin kahdeksan viiva viiden opposition ja asiantuntijoiden vastustuksesta huolimatta haluankin kysyä miten tässä näin kävi mitä perussuomalaisille luvattiin puoliväliriihessä kun äänestitte tänään valiokunnassa aiemmin vastustamanne hallintarekisterilain puolesta miten tässä näin kävi haudattu ja kuopattu oliko

orpo jos kohta katson että aivan ydintä kehysriihen asiakokonaisuudessa äskeinen lisäkysymys ei edusta ministeri halutessaan voi toki vastata
arvoisa puhemies olisin kiinnittänyt samaan asiaan huomiota että vähissä ovat rakentavat puheenvuorot työllisyyden puolesta vaan puhutte hallintarekisteristä tiedätte uskon uskon että tiedätte sen että nämä lakimuutokset olivat välttämättömiä jotta meillä ministereillä on käytössään syksyllä kun arvopaperikeskus hakee toimilupaa lainsäädäntö sen pohjalle se on välttämätöntä se perustuu eu lainsäädäntöön ja kuten edeltäjäni on todennut kun hän tämän lakiesityksen muutettuna toi eduskuntaan jo kohta vuosi sitten niin se ei pidä sisällään hallintarekisterin laajentamista suomessa suomessa se ei laajenna sitä eussa meillä on eu lainsäädäntö me emme voi muiden maiden eikä eu lainsäädäntöä täällä suomen eduskunnassa päättää tätä on kohta vuosi tutkittu hallintovaliokunnassa ja tämä on eurooppalaisen lainsäädännön mukainen ottaa huomioon eduskunnan toiveet
en mieluusti myönnä tässä vaiheessa hallintarekisteriä koskevia lisäkysymyksiä koska täällä tulee erikseen kysymys siitä edustaja

arvoisa puhemies on hienoa että talous on pikkuhiljaa kääntymässä kasvuun mutta työllisyys on valitettavan alhaisella tasolla edelleen puoliväliriihen yhtenä mottona oli uudistaminen luen täältä teidän omasta omasta esittelymateriaalistanne turvallisuuden työllisyyden huolenpidon ja uudistamisen riihi haluaisin kysyä mihin jäivät työllisyysreformit mihin paikallinen sopiminen jäi hallitus on luvannut että tehdyillä toimilla saavutatte noin kymmenen miljardin euron säästöjä te kerroitte että identifioituja huom identifioituja säästöjä on noin neljän miljardin edestä työllisyystoimen kohdalla myönnätte että tarvitaan lisätoimia ja kun katson tarkemmin toimenpidelistaa niin suurin osa niistä on edelleen selvitettäviä asioita haluan kysyä uskotteko te oikeasti että asetettu säästötavoite siis kymmenen miljardia toteutuu ottaen huomioon että sote ja maakuntauudistuksen kolmen miljardin säästötavoite on todella epävarmalla pohjalla
arvoisa puhemies hallitushan on tehnyt työllisyyttä vahvistavia päätöksiä hallitusohjelmaneuvotteluista lähtien ja niitä on pantu toimeen tuotu lainsäädäntöön käsitelty täällä ja työllisyys on lähtenyt nousuun paranemaan talous kasvuun me teimme taas päätöksiä ei ole sitä yhtä kuuluisaa hopealuotia jolla tämä työllisyysongelma kerralla ratkaistaisiin vaan täytyy tehdä lukemattomia samansuuntaisia päätöksiä me teimme niitä taas jos puhutaan uudistuksista rakenteisiin niin esimerkiksi varhaiskasvatusmaksujen näin merkittävä alentaminen on rakenteellinen uudistus se on on iso rakenteellinen uudistus sen lisäksi me varmistimme koska oltiin puoliväliriihessä että nämä isot rakenteelliset uudistukset suomalaiseen yhteiskunta ja hyvinvointijärjestelmään viedään eteenpäin päättäväisesti yhdessä se on ihan ihan välttämätöntä mutta edelleen siis jos me katsomme miten me saavutamme kestävän kasvun ja työllisyyskehityksen minä olen todella tyytyväinen niistä panostuksista jotka me me pystyimme tekemään osaamiseen ja kasvuun muun muassa nämä pääomitukset kaksisataa miljoonaa tekesiin suomen akatemiaan ammatilliseen koulutukseen todella hienoja ratkaisuja
ja tähän kysymykseen viimeinen lisäkysymys
arvoisa puhemies kyllä minä olen ymmärtänyt että tuolla kehysriihen yhteydessä puhuttiin hallintarekisteristä yleisradion rahoituksesta ja siellä puhuttiin sitten näistä ministeripaikoista että kyllä tämä siinä mielessä kehysriihiasioita on mutta uudelleen toistan sen että sdp on tehnyt monta erilaista hyvää esitystä liittyen talouskasvuun ja työllisyyteen perhevapaat on yksi niistä keskeisistä joilla nopeasti voitaisiin vaikuttaa miesten ja naisten väliseen palkkatasa arvoon saada nuoria naisia työmarkkinoille kysymys kuuluu olisitteko valmis ottamaan näitä asioita nyt tästä eteenpäin valmisteluun tavalla joka tuottaisi ne tämän hallituskauden aikana vielä päätöksiksi sitten vielä yksi tärkeä kysymys maakuntahallinnolta jos se nyt sattuu aloittamaan leikattiin tässä kehysriihessä vuoden kaksituhattakaksikymmentä indeksit puoleen se tarkoittaa sataa miljoonaa euroa vähemmän rahaa käyttöön näille maakunnille jotka ovat vasta aloittamassa toimintaansa nyt tällä hetkellä tiedossa se että moni maakunta tulee olemaan vaikeuksissa aloittaessaan kysynkin mihin tämä leikkaus perustuu

ministeri orpo aloittaa
arvoisa puhemies kellotan tuosta perhevapaakysymyksestä kuten tunnettua siinä on erilaisia näkökulmia hallituksen sisälläkin siitä ei nyt ratkaisua löytynyt se siirtyy tuleviin aikoihin ja toivon että siellä tehdään sitten hyviä ratkaisuja työllisyyden työllisyyden nimissä tältä tältä osin nostaisin esiin kuitenkin edelleen tämän varhaiskasvatusmaksujen alentamisen joka on suuri perhepoliittinen teko ja myöskin naisten työllisyyden kannalta aivan oleellinen pienituloisten lapsiperheiden ostovoiman kannalta oleellinen sen lisäksi nostaisin esiin myöskin sotu uudistuksen valtavan tärkeän kokonaisuudistuksen suomalaiseen sosiaaliturvajärjestelmään meillä sosiaaliturvajärjestelmä jota on kymmenien vuosien aikana rakennettu on monimutkainen ja passivoiva tänään viimeksi kelan pääjohtaja aaltonen on on esittänyt isompaa remonttia me päätimme nyt pistää tämän liikkeelle ja kun meillä on käynnissä perustulokokeilu me päätimme nyt osallistavan sosiaaliturvan

puhemies täydennän vielä tässä näitä ministeri orpon puheenvuoroja jo vähän pidemmältä väliltä tässä tuli esille että nämä neljän miljardin euron säästöt on saatu tehtyä kokonaan nytten loppuun tämä maakuntaindeksin yhden vuoden indeksitarkistuksen puolitus liittyy siihen että haluamme varmistaa että meidän käsissämme olevilla ratkaisuilla tämä neljän miljardin euron kokonaisuus tulee kaikkiaan täytettyä mutta samalla kun mainitsitte edustaja rinne tämän maakuntauudistuksen haluan tässä yhteydessä todeta että teemme mittavia

elikkä haluaisin tietää millä laskukoneella hallitus laskee sote uudistusta on nyt kritisoitu muun muassa siitä että sillä ei tulla saavuttamaan niitä kolmen miljardin säästöjä joita hallitus on kaavaillut asiantuntijoista valtaosa on on ollut tätä mieltä kuitenkin hallitus laskee sen varaan että näin tulee käymään mikä on se teidän sote laskukone joka nyt on tässä pohjana voisitteko vastata siihen

arvoisa puhemies hallitus lähtee valmistelussaan siitä että se kolmen miljardin säästö kymmenen vuoden aikana itse asiassa vuoteen kahdessakymmenessäyhdeksässä mennessä ja vielä tarkemmin ei säästö vaan tulevien kulujen nousupaineiden laskeminen kolmella miljardilla toteutuu koko valmistelu on lähtenyt siitä liikkeelle ja ja kyllä meillä on tarkoitus että ihmisistä myöskin huolehditaan se on se on välttämätöntä muuten meidän mitkään rahat eivät riitä niihin tuleviin tuleviin kasvaviin hoivamenoihin esimerkiksi pelkästään vanhustenhuollon kustannusten asiantuntijoiden arvioiden mukaan arvioidaan nousevan jopa seitsemänkymmentä prosenttia kaksikymmentä luvun loppuun mennessä tästä hetkestä kyllä me uskomme siihen että sillä hallituksen sosiaali ja terveysuudistusmallilla joka eduskunnalle on tuotu ja jonka viimeisetkin lait tuodaan tämä kolme miljardia saavutetaan se on ihan välttämätöntä

seuraava kysymys edustaja sarkkinen
arvoisa puhemies hallintarekisteriä ei viedä eteenpäin päätös on oikea ja vastaa perussuomalaisten linjaa totesi timo soini me emme valmistele hallintarekisteriä missään muodossa totesi valtiovarainministeri stubb joulukuussa kaksituhattaviisitoista jos suomi sallii hallintarekisteröinnin ulkomaiden kautta se vaikeuttaa sisäpiirikauppojen ja muiden talousrikosten selvittämistä sekä vähentää verotuksen varmuutta ja oikeudenmukaisuutta totesi talousvaliokunnan puheenjohtaja kaj turunen viime joulukuussa

arvoisa puhemies hallintarekisteröinti euroopassa on mahdollista useimmissa maissa me me emme pysty lailla estämään suomalaisia käyttämästä hallintarekisteriä muissa maissa tätä selvitettiin lähes vuosi ja siihen ei löytynyt edes virkamiestä joka olisi suostunut sen esittelemään hallintarekisteri ei tule käyttöön suomessa mutta meidän täytyy saada tämä laki eteenpäin nyt kun se on vuoden täällä muhinut tässä muodossaan koska syksyllä meillä pitää olla antaa arvopaperikeskuksen toiminnalle jatkolupa lisäksi jos me tähän nyt tekisimme jonkun eurooppalaisesta oikeudesta poikkeavan käytännön luultavasti menisi läpi silloin eussa ei menisi tätä selvitettiin pitkään nyt tämä on tehty mitä eu lainsäädäntö meiltä edellyttää se on tärkeää myöskin suomalaisen elinkeinoelämän kilpailukyvyn kannalta mutta me myöskin teimme tänne kompromissin jossa perussuomalaisetkin tekivät hyvää työtä että nämä tulot ovat lähdeveron piirissä nämä tulot nämä tulot ovat lähdeveron piirissä ja sitä kautta verot tulevat myös suomeen muualta

arvoisa puhemies omistusten hallintarekisteröinnin salliminen ulkomaiden kautta lisää omistusten piilottelun veronkierron ja talousrikollisuuden mahdollisuuksia kuitenkin tosiaan valiokunnassa hyväksyttiin mietintö joka mahdollistaa suomalaisten piilottaa omistuksia hallintarekisteriin ulkomaille valiokunta esitti lausumissaan ainoastaan toiveita siitä että nyt syntyvät porsaanreiät tukitaan mahdollisesti tulevaisuudessa muulla lainsäädännöllä mutta eihän tämä riitä emme voi synnyttää porsaanreikiä ja toivoa että ne tukitaan tulevaisuudessa jostain syystä hallitus ei tuonut eduskunnalle esityksiä joilla olisi voitu tukkia nämä porsaanreiät jo nyt ja vaatia suomalaisilta suoraa omistusta myös ulkomaalaisten arvopaperikeskusten kautta omistettaessa norja tekee tällä hetkellä niin se vaatii suoraa omistusta kansalaisiltaan myös ulkomaalaisissa arvopaperikeskuksissa arvoisa puhemies kysyn valtiovarainministeriltä miksi hän ei tuonut eduskuntaan esityksiä joilla nämä porsaanreiät tässä esityksessä olisi voitu tukkia
arvoisa puhemies vielä kerran siis tämä on virkamiesten virkavastuulla toimivien virkamiesten näkemys että tämän pidemmälle tässä ei pystytä menemään

eurooppalaisessa lainsäädännössä ja sen takia oli aivan oleellista että tähän tuotiin mukaan tämä lähdevero jolla saadaan verot kuitenkin

kannettua niiltä jotka käyttävät hallintarekisteröintiä ulkomailla siis se on mahdollista tänä päivänä mutta me emme tuo suomeen sitä mahdollisuutta tätä seurataan koko ajan viranomaiset seuraavat tehdään kaikki veronkierron estämiseksi on lukuisia hankkeita tälläkin hetkellä liikkeellä uutta lainsäädäntöä on tulossa eurooppalaista lainsäädäntöä kotimaista lainsäädäntöä jolla veronkiertoon pyritään puuttumaan entistä tiukemmin

puhemies hallituksen esitys ei suoraan mahdollista omaisuuden piilottamista julkisuudelta ja verottajalta suomessa se mahdollistaa tämän ulkomaisten arvopaperikeskusten kautta mutta ymmärtääkö hallitus mihin tämä esitys johtaa kuka tahansa voi tämän esityksen jälkeen valittaa eu tuomioistuimelle siitä että suomi mahdollistaa hallintarekisteröinnin suomalaisille ulkomailla mutta ei suomessa tämä olisi suomalaisen suoran ja avoimen omistusjärjestelmän loppu koska suomen neuvottelema poikkeus on voimassa vain vallitsevassa oikeustilassa ei enää tämän muutoksen jälkeen eu tuomioistuin tulee tuomitsemaan että järjestelmän pitää olla yhdenvertainen ja tämän muutoksen kautta hallintarekisteröinti tulee myös suomeen kysynkin miksi hallitus ei vain myönnä suoraan että hallintarekisterit tahdotaan suomeen tämän mutkan kautta
arvoisa puhemies eurooppalainen lainsäädäntö mahdollistaa hallintarekisteröinnin useimmissa euroopan unionin

maissa me otimme edeltäjäni esityksestä jo pois hallintarekisterin käytön suomessa mutta eurooppalainen lainsäädäntö edellyttää meiltä tämän mutta älköön kukaan kuvitelko että hallitus tekee tietoisesti joitakin tapoja joilla voisi kiertää verotusta hyvänen aika meidän tavoitteemme on maksimoida ja saada ne verot mitä suomen verottajan kuuluu saada meidän käyttöömme ja hyvinvointiyhteiskunnan käyttöön mitään muuta tavoitetta ei voi olla mutta sitä tehdään tänä päivänä kun me satumme kuulumaan euroopan unioniin eurooppalaisessa lainsäädäntökokonaisuudessa

arvoisa puhemies ensin touko aallolle siitä onko tämä suomen poikkeussääntö kolmessasadassakahdeksassakymmenessäviidessä voimassa jatkuvasti on se on jatkossakin voimassa se on tarkistettu komissiosta ja sen on virkavastuulla valtiovarainministeriöstä muun muassa armi taipale vahvistanut että se pysyy voimassa varmaan jokaista kiinnostaa se miksi perussuomalaiset ovat nyt tässä mukana ja kun tässä vasemmalta takaa kuuluu ääniä että mitkä nämä ponnet täällä ovat perussuomalaiset ovat mukana tässä juuri sen takia että täällä ovat nämä ponnet nämä ovat voimakkaat ponnet joissa edellytetään nyt kotimaista lainsäädäntöä että saadaan myös ulkomailta nämä tiedot ja jos ei saada niin rankimman kautta verotetaan eli kysymyksessä olevaa hallintarekisteriä ei ole hyväksytty suomessa ja ulkomailla se on tehty nyt kannattamattomaksi silloin jos omistustiedot eivät ole käytettävissä siis kannattamatonta ulkomailla täysin kiellettyä suomessa tämä on se ratkaisu miksi me olemme tässä mukana ja nyt kysyn valtiovarainministeriltä kun täällä on nämä kolme pontta pannaanko heti tämä lainsäädäntö toimimaan
arvoisa puhemies erinomainen puheenvuoro talousvaliokunnan puheenjohtajalta joka on hyvin perehtynyt tähän asiaan viimeisten vuosien ja ja kuukausien aikana juuri näin kyllä nämä ponnet laitetaan käyttöön ja ne ovat vahvoja

arvoisa puhemies kiinnittäisin huomiota esitettävän asian valmisteluun viime syksynä valmisteltiin tätä huolella joulun alla tämä jämähti talousvaliokunnassa lähinnä hallituspuolueitten sisäisiin erimielisyyksiin sen jälkeen ei kuulunut mitään eikä siitä voi oppositiota syyttää sitten yhtäkkiä kehysriihen aikana pärähtää tämmöinen paksu mietintöesitys valiokuntaan joka pitäisi kolmessa päivässä päättää valiokunnan mietintö tämä on huonoa hallintotapaa jota ei toivoisi jatkossa tapahtuvan toiseksi oppositio valiokunnassa äänesti tämän esityksen kumoamiseksi sen takia että tämä ei estä osakeomistuksen piilottamista ulkomailla toimivien hallintarekisterien suojiin ja tämä on se ydinkysymys me esitämme että tässä suhteessa pitää saada avoimempaa järjestelyä se malli mitä suomessa on ollut että voidaan suoraan tilijärjestelyjen tilijärjestelyjen kautta tehdä ja saada tietoa ketkä näitä omistaa talousvaliokunnan puheenjohtaja pyysi komissiolta tähän liittyvän lausunnon ja komissio sanoi että ei ole mallia mikä suomessa on ja nyt tehdään aivan

arvoisa puhemies se miksi tämä kesti niin kauan oli se että hallituspuolueet halusivat varmistaa että siitä lainsäädännöstä tulee niin tiukka kuin vain mahdollista niin tiukka kuin mahdollista ja siksi se oli niin pitkä prosessi varmasti se miksi se tulee nyt päätökseen on se että ainakin minun esittelevänä ministerinä on pakko saada tämä asia eteenpäin koska meillä täytyy syksyllä olla laki voimassa jotta arvopaperikeskus voi saada toimilupansa se oli teillä siellä kuukausikaupalla uskon että te olette todella hyvin perehtyneet tähän te olette todella hyvin voineet perehtyä tähän tärkeätä on että asioita saadaan eteenpäin ja tämäkin oli yksi niistä

puhemies tämä on todella hankala vaikea lakiesitys ollut koska me olemme suomessa olleet selkeästi avoimuuden kannalla koko ajan jo vuonna kaksituhattakaksitoista talousvaliokunnassa tehtiin esitys ja toivomus että toivottavasti suomi pystyisi tekemään koko eurooppaan ja ja eu alueelle avoimen järjestelmän suoran arvo osuustilin näin ei tapahtunut vaan eri euroopan maat että on mahdollista tehdä sekä hallintarekisteri että suoran omistuksen malli ja me emme voi valitettavasti muuta eu maata ohjata suomen lainsäädännöllä se on se faktakysymys missä tässä mennään olisin kuitenkin kysynyt sitten vielä valtiovarainministeriltä mitä me jatkossa pyrimme tekemään mehän pyrimme avoimuuteen suomalaisessa yhteiskunnassa miten me pyrimme jatkossa vaikuttamaan eu tasolla että me pääsisimme vielä avoimempaan suuntaan miten tämä keskustelu jatkuu kenties sitten seuraavien asetusten muodossa

arvoisa puhemies kaikki kuitenkin liittyy siihen meidän tavoitteet ja työ että meillä olisi mahdollisimman hyvät säännöt ja lainsäädäntö joka estää verojen maksun kiertämisen tai omaisuuden piilottamisen jopa talousrikollisuuden siksi suomi tekee hyvin aktiivisesti töitä oecdssä josta tulee jatkuvasti uusia ohjeita uusia kansainvälisiä lainsäädäntöehdotuksia joilla pyritään eroon muun muassa veroparatiiseista ja ja sitä kautta veronkierrosta me teemme eu tasolla koko ajan uutta lainsäädäntöä jolla veronkiertoa pyritään hillitsemään ja estämään ja me teemme kansallista kansallista työtä sen lisäksi meillä on

seuraava kysymys edustaja mikkonen
arvoisa puhemies hallituksen puoliväliriihestä tuli ulos monia odotettuja päätöksiä vaikkakin ne pääosin olivat kosmeettisia paikkauksia aiemmin tehtyihin rajuihin leikkauksiin yksi ennalta odotettu päätös jäi kuitenkin puuttumaan pakolaiskiintiön nosto maailmassa on pakolaisia nyt enemmän kuin koskaan lukuisat ihmiset joutuvat jättämään kotinsa sotien ja kriisien vuoksi kun kysyin syksyllä kaksituhattakuusitoista pakolaiskiintiön nostamisesta te ministeri risikko vastasitte että se voidaan tehdä kun turvapaikanhakijoiden määrät tasaantuvat ja ovat hallinnassa nyt määrät ovat olleet alemmalla tasolla ja hallinnassa jo pitkään te kerroittekin ennen puoliväliriihen alkua että tulette siellä esittämään suomen pakolaiskiintiön nostamista kolmellasadalla kysynkin teiltä ministeri risikko esitittekö pakolaiskiintiön nostoa puoliväliriihessä minkä kokoisena ja millainen keskustelu siitä käytiin

arvoisa herra puhemies aivan kuten kysyjä kertoi niin todella silloin ennen puoliväliriihtä esitin tätä ja myöskin puoliväliriihessä tämä käsiteltiin tässä vaiheessa sitä muutosta ei ei nyt tehdä mutta tähän palataan se on edelleen tavoitteena suomessa on hyvin moni ottanut kantaa siihen että kun tämä tilanne rauhoittuu turvapaikanhakijoitten suhteen niin tähän palataan suomessahan oli vuosina kaksituhattakolmetoista viiva kaksituhattaneljätoista pakolaiskiintiö tuhatviisikymmentä se on muuten ollut pitkään se

kaksituhattaviisitoista meille tuli hyvin paljon turvapaikanhakijoita ja se on pysynyt nyt sitten siinä seitsemässäsadassaviidessäkymmenessä mutta kun tämä tilanne on rauhoittumassa tätä on aika arvioida myös suomessa koska nämä henkilöt jotka saavat sen pakolaisstatuksen ovat juuri niitä henkilöitä jotka eniten sitä apua tarvitsisivat ja heidän pakolaisuustarpeensa ja ja turvapaikanhakutarpeensa arvioidaan ykn toimesta

arvoisa puhemies minua ihmetyttää että milloin tämä aika sitten tulee kun tiedämme että nyt todellakin nämä nämä turvapaikanhakijoiden määrät ovat laskeneet ja hallinnassa ja kuitenkin tarve pakolaisten pakolaisten määrän lisäämiseen on suuri maailman tilanteesta johtuen me kaikki haluamme auttaa kodistaan pakenemaan joutuneita ensisijaisesti paikan päällä ja vähentää tarvetta vaarallisille matkoille ja ihmissalakuljetuksille ja juuri sen takia pakolaiskiintiön nostaminen on tarpeen suomella on varaa auttaa kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia ihmisiä tätä mieltä ovat lukuisat suomalaiset aivan kuten ministerikin totesi esimerkiksi presidentti halonen arkkipiispa mäkinen ja talousprofessori korkman ovat ottaneet asiaan kantaa myös pääministeri juha sipilä on sanonut että sodasta pakenevia

herra puhemies tätä asiaahan me käsittelemme ja arvioimme koko ajan aivan niin kuin olen todennut kun tilanne tästä rauhoittuu ja nyt se näyttää olevan rauhoittumaan päin tilanne kuitenkin on se että me emme tiedä mitä turkissa tapahtuu jos

puhemies euroopan unionissa tehty linjaus turvapaikanhakijoiden sisäisistä siirroista osoittautui hyvin epäonnistuneeksi ratkaisuksi hyvin harvat maat edes käytännössä näitä sitoumuksiaan toteuttivat sen sijaan juuri tämä kiintiöpakolaisjärjestelmä on huomattavasti hallitumpi ja parempi humanitäärisen maahanmuuton muoto ja ja näiden suurten pakolaismäärien ja turvapaikanhakijamäärien auttamisen muoto ja sen vuoksi nimenomaan sitä tulisi suosia koko euroopan unionissa kysynkin nyt teiltä onko hallitus ja oletteko te näissä ministerineuvoston kokouksissa voimakkaasti ottanut tätä esiin koska meillä on monta euroopan unionin maata jotka eivät käytännössä ota kiintiöpakolaisia ollenkaan eli pystytäänkö euroopan unionin tasolla tätä määrää
arvoisa herra puhemies kyllä tästä on puhuttu monessakin kokouksessa myöskin kun puhuitte näistä sisäisistä siirroista niin nyt pitää muistaa se että kun on kiintiöity näitä sisäisiä siirtoja myös suomelle niin suomi on muuttanut

tänään siniristiliput hulmuavat keväisessä tuulessa kun vietetään kolmaskymmenes kertaa kansallista veteraanipäivää hyvin nöyrällä kiitollisuudella ja suurella kunnioituksella tämä sali suhtautuu veteraanisukupolven työhön ja sen vuoksi eduskunta on päättänyt lisätä veteraanien kotiin vietäviin palveluihin neljäkymmentä miljoonaa euroa tänään tuolla kansallisessa veteraanijuhlassa nousi kommentteja ja huolta siitä että hyvin moni veteraani asuu kotona omaishoitajien tuen turvin siihen liittyy kysymyksiä miten järjestetään omaishoitajille hetki taukoa hoitaa omia asioita ehkä viettää viettää muutama vapaapäivä ja myöskin suodaan veteraanille hetki hetki vaihtelua tilapäishoitopaikassa

arvoisa puhemies erittäin tärkeä päivä tämä päivä kunnioittaa nimenomaan veteraaneja ja myöskin niitä jotka ovat menettäneet henkensä mutta te puhuitte nimenomaan niistä kotiin vietävistä palveluista ja on aivan totta että ollaan lisätty sitä rahoitusta me olemme myöskin lisänneet omaishoitajien rahoitusta kaiken kaikkiaan nyt on myöskin se miten varmistetaan niitä hoitopaikkoja on lisätty sitä että myöskin nämä veljeskodit joita vielä tällä hetkellä on voivat sitten olla varmistamassa näitä tällaisia vuorohoitoja mutta on myöskin niin että kunnissa on mahdollisuus että niissä olisi tällainen koordinaattori joka katsoo että varmasti löytyy näitä näitä vuorohoitopaikkoja olemme kehittäneet tässä hallituksessa myös perhehoitoa eli ei aina tarvitsisi olla niin että omainen joudutaan

edustaja wallin

helmikuussa julkaiseman selvityksen mukaan jakamistalous on kasvava ala suomessa varsinkin tulevaisuudessa ja totta on se että jakamistalous on tulevaisuutta sen suosio kasvaa tasaisesti kansan parissa mutta lainsäädäntö ei pysy perässä näin ollen aika monet alat toimivat tällä hetkellä lainsäädännön eräänlaisella harmaalla vyöhykkeellä eivätkä ne saavuta siten täyttä potentiaaliaan suomen tulisi olla proaktiivinen ja uusia lainsäädäntöään ja rakenteita jotta eri tahojen oikeudet ja velvollisuudet olisivat selkeät myös verotusta tulisi uudistaa mutta arvoisa hallitus kävikö tässä nyt niin että puolivälitarkastelussa ei tehty tähän asiaan liittyen uusia avauksia laisinkaan

arvoisa puhemies edustaja wallin on täsmälleen oikeassa jakelutalous tulee olemaan erittäin merkittävä sen rooli korostuu meillä on selkeästi ongelma että lainsäädäntö ei ole pysynyt mukana tässä kehityksessä tämä tulee vastaan useilla eri sektoreilla ja hallitus puoliväliriihessä on käynyt keskustelun tästä on kartoitusta menossa missä ovat nämä ongelmat meillä on normien purkua meillä on byrokratian purkua jotka kaikki omalta osaltaan myös liittyvät tähän kokonaisuuteen myös siitä että hallitus lähtee tekemään tekoälyohjelmaa joka on yksi osa siitä että tullaan luomaan tätä olosuhdetta ja myös käymään läpi sen osalta kaikki se lainsäädäntö joka mahdollisesti on esteenä näitten hankkeitten eteenpäinviemisessä

siitä että me haluamme luoda mekanismeja joilla suomesta tehdään maailman paras kokeilu ja innovaatioympäristö vuonna kaksituhattakaksikymmentäviisi tämä alustatalousasia liittyy siihen eli meidän pitää nopeasti pystyä löytämään mekanismeja joilla puretaan lainsäädännöllisiä esteitä jotta nämä innovaatiot pääsevät eteenpäin me otimme kolme erityisaluetta

että varsinais suomessa voisi syntyä kolmekymmentätuhatta työpaikkaa ensi vuosikymmenen puoliväliin mennessä lapissa on myöskin kova myönteinen pöhinä hallitus teki tässä nyt joitain ratkaisuja työvoiman liikkuvuuden suhteen päiväraharatkaisujen suhteen ja niin edelleen toisaalta tarvitaan edelleen lisätoimia muun muassa jotta syntyy tällainen osaamisen platformi tuonne lounais suomeen ja ja silloin varmaan on kysymys myöskin diplomi insinöörikoulutuksesta ja muista miten hallitus ei ymmärrä nyt jatkaa näitä mitä se aloitti jo viime vuonna positiivisen rakennemuutoksen pilotteja mahdollisuutta jolla jolla saadaan paitsi ministeri orpon ja meidän kotimaakunta mutta myös koko muukin suomi mukaan tähän

puhemies hallitus haluaa varmistaa sen että suomen talouden kasvu ei jää osaavan työvoiman puutteesta kiinni siihen liittyen hallitus on käynnistänyt selvityshenkilötöitä jotka tähtäävät siihen että voimme varmistaa osaamisen muun muassa siellä lounais suomessa missä sekä telakka että autoteollisuus vahvasti tällä hetkellä työllistävät ihmisiä tähän kokonaisuuteen liittyen meillä on kaksi selvityshenkilöä jari jokinen joka jo raporttinsa jätti ja samoin sitten esko aho joka tekee enemmän teollisuuden tarpeiden näkökulmasta näiden pohjalta hallitus sopi puoliväliriihessä että lisätalousarviokäsittelyn yhteydessä

vielä yksi kysymys edustaja oinonen
arvoisa puhemies esitän kysymyksen ministeri tiilikaiselle viime aikoina on julkisuudessa puhuttu runsaasti omakoti ja pientalojen home sekä kosteusvaurioista samaten esillä ovat olleet myös muiden julkisten rakennusten kuten koulujen home ja sisäilmaongelmat asuinkiinteistöjen kuntotarkastuksilla pyritään kiinnittämään pientalojen ja kiinteistöjen omistajien ja erityisesti kiinteistökauppatilanteessa myyjinä ja ostajina olevien yksityishenkilöiden huomiota kaupan kohteena olevan rakennuksen kuntoon kuntotarkastus muiden muassa parantaa niin sanottua elinkaariajatteluun pohjautuvaa kiinteistöjen kunnossapitoa sekä ennaltaehkäisee kiinteistökauppariitojen syntymistä ministeri tiilikainen aikooko hallitus reagoida tai puuttua nykyiseen kuntotarkastusten sisältöjen laatuun tarkastajien pätevyysvaateisiin ja vahingonkorvausvastuisiin jotta tarkastusten sisällöstä tulisi nykyistä luotettavampi asunnon kunnon selvittämiseksi
arvoisa puhemies edustaja oinonen ottaa erittäin tärkeän asian esille koska valtaosalla meistä suomalaisista se asunnon hankinta on varmasti elämän suurin investointi jossa on sitten varallisuutta tavattoman paljon kiinni ja silloin kun kauppaa tehdään kyllä sekä myyjällä että ostajalla täytyisi olla yhtenevä käsitys siitä missä kunnossa se asuinkiinteistö on jottei tule pettymyksiä myöhemmin tässä

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan mietintö kolme

arvoisa puhemies

tämä menettelyhän on tärkeä osa sitä talouden ohjausjärjestelmän korjausta joka käynnistettiin kreikan rahoituskriisin jälkeen siis vuoden kaksituhattakymmenen jälkeen yksi havaintohan oli että hallitukset eivät kaikissa maissa antaneet luotettavaa totuudenmukaista kuvaa valtion ja julkisen talouden tilanteesta tämän johdosta sitten eussa tehtiin eräitä korjaushankkeita ja niiden mukaisessa menettelyssä nyt sitten tässä olemme eu sääntöjen mukaisesti riippumaton hallituksesta riippumaton taho tekee selvityksen miten hallituksen finanssipolitiikka on toteutumassa tämän työn tarkastusvirasto on nyt tehnyt tarkastusvaliokunta on taas sitten puolestaan käynyt lävitse paitsi tämän tarkastusviraston raportin ja sen taustatiedot myös sitten ulkopuolisia asiantuntijoita tämän raportin havaintojen oikeutuksesta ja ja asian osuvuudesta

arvioinnissa ja finanssipolitiikan arvioinnissa eräät havainnot ovat viraston mukaan kiistattomia ensinnäkin virasto on päätynyt siihen että julkisen talouden tasapainottamistoimet ovat sinällänsä hallituksella oikeansuuntaisia mutta virasto päätyy raportissaan siihen huolestuttavaan havaintoon että kaikkia näitä asetettuja tavoitteita ei nyt tiedossa olevilla ennusteilla ja tehdyillä päätöksillä tulla saavuttamaan ja että erityisesti tämä seitsemänkymmenenkahden prosentin työllisyystavoite ei ole toteutumassa sama koskee myös valtiontalouden alijäämälle asetetussa tavoitteessa onnistumista virasto päätyy siihen että että vakaus ja kasvusopimuksen osalta ollaan tilanteessa jossa tämän sopimuksen niin sanotun korjaavan osan velkakriteeri on rikkoutumassa lisäksi virasto päätyy myös tähän että tämän rakenteellisen jäämän vähän vaikea käsite mutta se on tärkeä termi keskipitkän aikavälin tavoitteita myöskään ei olla saavuttamassa valiokunnan oma johtopäätös on että että nämä keskeiset havainnot vastaavat sitä informaatiota jonka myös valiokunta asiantuntijakuulemisessaan on saanut erityisesti valiokunta painottaa ja työllisyyden merkitystä suhteessa näissä taloustavoitteissa onnistumiseen työllisyyden kehitys niin kuin tässä salissa moneen kertaan on todettu on aivan ratkaiseva korkea työttömyysaste on tietysti ollut ja tulee olemaan rasite julkiselle taloudelle kun tätä seitsemänkymmenenkahden prosentin työllisyystavoitetta ei nyt ennusteiden mukaan olla saavuttamassa se tarkoittaa että julkisen sektorin velkaa ja alijäämää koskevien tavoitteiden saavuttaminen käy loppuvaalikauden aikana vaikeaksi siksi tarvitaan kyselytunnillakin esillä olleita konkreettisia toimia työllisyyden vahvistamiseksi myös tämän vaalikauden aikana no sitten valiokunnan yksi havainto on että sinällänsä edes paluu normaaliin kasvuun mikä se normaali nyt sitten oletetaan että se olisi vaikka kaksi prosenttia ei muuta tätä perushuolta julkisen talouden tilanteesta tähän liittyvät ennen muuta tiedossa olevat väestön ikääntymiseen tulevat lisämenopaineet ja tästä aiheutuva enemmän tai vähemmän kuuluisa kestävyysvajekeskustelu sitten tiedossa on että pitkällä aikavälillä talouskasvu kaikkialla länsimaissa erityisesti euroopassa näyttää olevan hitaampaa kuin mihin aikaisempina vuosikymmeninä olemme tottuneet valiokunnan yksi johtopäätös joka antaa sekin aiheen huolellisuuteen on että kansainvälisen talouden kehitys pysyy erittäin epävarmana siitä huolimatta nyt juuri viime vuoden ja tämän vuoden osalta kansainvälinen talous ja eurooppalainen talous on tuon pitkän finanssikriisivaiheen jälkeen sillä tavalla se antaa myös parempaa pohjaa suomen talouden kehitykselle tähän julkisen talouden vahvistamiseen on tietysti kaksi isoa isoa reittiä toisaalta on tulojen lisäys tulojen lisäyksessä on kysymys työllisyyden kehityksestä talouskasvusta sen mukanaan tuomista tuloista ja sitten tietysti myös veropolitiikasta tätä puolta valiokunta ei tarkemmin käynyt lävitse toinen puoli on sitten menohallinta valiokunta ei myöskään yksityiskohtaisesti käynyt tätä menopuolen kehitystä lävitse vaan keskittyi sen toteamiseen että lisätoimia tullaan tällä alueella tarvitsemaan no hallitusohjelma on on asettanut sektorikohtaiset tavoitteet rahoitusaseman koko julkisen talouden rahoitusaseman tasapainottamiseen tämän vaalikauden loppuun menneessä nämä tavoitteet koskevat yhtä hyvin valtiontaloutta kuntataloutta kuin myös työeläkerahastointia näistä tavoitteista tosiasia on että julkisen talouden jää heikommaksi kuin mitä on tavoiteltu ennen muuta valtion alijäämäisyyden vuoksi työeläkepuolella tultaneen saavuttamaan asetetut tavoitteet ja myös kuntapuolen kehitys on sellainen että sielläkin on tapahtunut velkaantumisen rauhoittumista ja paikallishallinnon alijäämien kasvu on vähintäänkin pysähtynyt mutta edelleenkin tulee alijäämää ja sekin tietysti lisää tätä koko velkataakkaa yhtä selvää on että nämä väestön ikääntymispaineet kohdistuvat voimakkaammin juuri kuntatalouteen jatkossa mahdollisesti maakuntatalouteen ja tässä avainasemassa on sellaisten uudistusten tekeminen jotka johtaisivat sitten menokehityksen parempaan hallintaan valiokunta on käynyt lävitse erityisesti tärkeintä näistä uudistuksista se on tämä sosiaali ja terveyspalveluiden uudistus niin kuin täällä on on todettu eri yhteyksissä siinä tavoitteena on ei arviona vaan tavoitteena että se voisi tuoda

pienemmän kustannuskehityksen kuin ilman näitä toimia valiokunnan havainto on että sote uudistuksen kustannuksiin liittyy erittäin merkittävä epävarmuus ja siinä on myös riski kustannusten noususta ei kustannusten laskusta siirtymävaiheessa kustannuksia joka tapauksessa aiheutuu palkkojen harmonisoinnista ja myös merkittävistä tietojärjestelmäinvestoinneista lyhyellä aikavälillä lisääntyvät kustannukset ovat varma asia mutta riskinä on että vähän pidemmällä jo keskipitkälläkin aikavälillä kustannuslisäyspaineita tulee myös erityisesti liittyen tähän valinnanvapauslainsäädäntöön kansainvälisten esimerkkien mukaisesti tästä voi seurata että valtio pakon edessä joutuu myöntämään harkinnanvaraista lisärahoitusta maakunnille valiokunta katsoo että hallituksen tulee laatia konkreettinen suunnitelma jolla julkinen talous saadaan tasapainoon hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti valiokunta tässä yhteydessä korostaa erityisesti sote uudistuksen toteutukseen liittyviä riskejä jotka tulisi ottaa paremmin huomioon jatkovalmistelussa sitten valiokunta kävi erikseen lävitse korkotason nousun vaikutuksia julkiseen talouteen ennustehan on että euroalueen korot pysyvät kohtuullisen matalalla ja ovat tähänkin mennessä pysyneet paljon pidempään pidempään matalalla kuin mitä vielä joku vuosi sitten ajateltiin on ollut korkotaso ennen tätä finanssikriisiä sitten paradoksi tässä on että alhaisen korkotason vaikutus julkisyhteisöjen rahoitusasemaan kokonaisuudessaan on ollut alijäämää suurentava kun tietysti nopeasti ajattelee että korkojen lasku olisi edullinen velallisille niin julkisen talouden kokonaisuudessa vaikutus on ollut toisenlainen ja tämä johtuu työeläkerahastoinnista kun työeläkerahastoinnilla on niin suuri vaikutus tähän koko julkisyhteisöjen rahoitusasemaan niin alempi korkotaso on tuonut merkittävän heikennyksen työeläkerahastoinnin tuottoihin valiokunnan saaman arvion mukaan korkotason nousu yhdellä prosenttiyksiköllä puolestaan lisäisi julkisyhteisöjen lähinnä työeläkerahastojen omaisuustuloja noin miljardilla eurolla miljardilla eurolla samalla kun julkisyhteisöjen korkomenot kasvaisivat noin nolla pilkku viisi miljardia euroa johtopäätös tästä on että korkotason nousu joka ennemmin tai myöhemmin on edessä tarkoittaa erityisen suuria pulmia juuri valtion ja myös kuntatalouden kannalta ja niihin pitäisi valtiollisen ja kuntapäättäjän etukäteen varautua

tällä kehityksellä on merkitystä tietysti senkin takia että tämä työeläkerahastojen ylijäämäisyys on ollut se tekijä joka on turvannut meille tähän saakka euroopan unionin säännöissä asetetun julkisyhteisöjen kolmen prosentin alijäämäsäännön noudattamisen tämä siis aikana jolloin valtiontalous ja paikallishallinto ovat olleet voimakkaasti alijäämäisiä

sitten valiokunta kävi erikseen lävitse verotukia ja verojärjestelmän kokonaisuutta koska siitä on käyty paljon julkista keskustelua siihen on liittynyt myös paljon uutta ainakin julkisuuteen tuotuna uutta tietoa muun muassa

asiaa koskevaa selvittelyä lisäksi vtvn suosituksissa on todettu että verojärjestelmää tulisi arvioida kokonaisuutena tässä yhteydessä myös verotukien käyttöä ja vaikuttavuutta tulisi arvioida suunnitelmallisemmin valiokunnan asiantuntijakuuleminen antaa aiheen muutamaan varovaiseen havaintoon ja huolellisuuteen asian käsittelyssä ensinnäkin näissä verotuissa on kysymys poikkeamasta verotuksen normaalista rakenteesta valiokunnan havainto kaikesta saamastaan selvityksestä on että verotukien käyttöönottoon ja niiden mitoitukseen vaikuttaa hyvin monenlaisia syitä ne voivat liittyä sosiaalipolitiikkaan vähävaraisten tukemiseen ne voivat työllisyyden tukemiseen ne voivat liittyä suomen kustannustasoon kansainvälisessä kilpailussa ja tähän liittyen yritysten sijaintipäätöksiin moniin muihinkin asioihin vaikkapa ympäristötavoitteisiin valiokunta halusi erikseen sanoa että osa näistä verotuista on varsin teoreettisia laskelmia siitä mitä alennettu verokanta vaikuttaa normaaliin korkeampaan verokantaan verrattuna näin erityisesti arvonlisäverotuksen osalta

ne samat havainnot joita valiokunta omassa työssään teki että kun näitä lähtee katsomaan yksityiskohtaisemmin niin se ensi innostus asian selkeästä ja helposta hoitamisesta huomattavasti laantuu valiokunnan kannalta kuitenkin tultiin kahteen johtopäätökseen ensimmäinen on on se että kun otetaan uusia verotukia käyttöön olisi aina arvioitava ovatko verotuen tavoitteet perusteltuja ja saavuttaako verotuki sille asetetut tavoitteet toisekseen valiokunta piti tärkeänä myös voimassa olevien verotukien vaikuttavuuden arviointia

sitten lopuksi muutama sana vielä näiden eun finanssipoliittisten sääntöjen toimivuudesta ja läpinäkyvyydestä on tarve kehittää eun sääntöjen toimivuutta valiokunta ottaa tähän ja näiden sääntöjen läpinäkyvyyteen liittyvän kannan tämä vastaa myös sitä mitä hallitus sääntöjen uudistamisen yhteydessä eu keskusteluissa on lausunut erityisen ongelmallinen on tämä rakenteellisen jäämän kriteeri kun se on teoreettinen ja koskee keskipitkän aikavälin tavoitetta sitten valiokunta totesi että suomella on tämä riski jälleen kerran että sääntöjä joudutaan rikkomaan ennen kaikkea se koskee velan määrää ja tämä riski on havaittu jälleen kerran ennakoivassa tarkastelussa toistaiseksi olemme kuitenkin kyenneet aina loppuvaiheessa parempaan katsotaan miten käy tänä keväänä valiokunta päätyi siihen yksimieliseen kannanottoon että on kuitenkin suomen etu että vakaata finanssipolitiikkaa edistäviä sääntöjä noudatetaan tätäkin säännönmukaisin välein käydään mutta pienen maan kannalta on turvallisempaa olla asetettujen yhteisten sääntöjen oikealla puolella kuin väärällä puolella tämähän on ollut suomen eu jäsenyyden pitkä linja sitten jää erikseen kysymys siitä missä määrin tarvitaan koko eun talouspolitiikan pohdintaa erityisesti suhdannemielessä tätä keskusteluahan akateemikot ovat jo pitkään käyneet valiokunnan mietintö oli kokonaisuudessaan yksimielinen
puheenvuoro kesti sekunnilleen viisitoista minuuttia

arvoisa herra puhemies olisi toki ollut mielenkiintoista kuulla kun kaksi sosiaalidemokraattien kansanedustajaa olisi halunnut vastauspuheenvuoron edustaja heinäluoman puheenvuoroon mutta ehkä he pääsevät haastamaan heinäluomaa myöhemmin tuosta hänen puheenvuorostaan finanssipolitiikasta on hyvä käydä keskustelua ja ja toki toivoisi että salissa olisi enempikin väkeä eri valiokunnista missä näitä asioita käsitellään itse valtiovarainvaliokunnassa olen saanut tällä kaudella olla ja on tärkeää että hallitus on pitänyt kiinni tiukasta finanssipolitiikastaan kymmenen miljardin talousohjelma ja neljän miljardin miljardin säästöohjelma jotka on kirjattu ovat sellaisia tavoitteita että niistä väistämättä on pidettävä kiinni esimerkiksi valiokunnan puheenjohtaja heinäluoman edellä esille nostamiin huoliinkin viitaten niin kuin hän totesi tavoitteita joita hallitusohjelmassa on asetettu esimerkiksi työllisyystavoite seitsemänkymmentäkaksi prosenttia ei olla nykyisillä toimenpiteillä saavuttamassa vaikka lisätoimenpiteitä tällä viikolla tämän asian edistämiseksi onkin tehty jos esimerkiksi korkotaso lähtee nousuun niin kuin tässä valiokunta on yhtenä osana sitä käynyt läpi niin korkojen nousu esimerkiksi viidellä prosenttiyksiköllä tarkoittaisi jo yksin viiden miljardin lisämenoja ja yhden miljardin lisämenoja kuntatalouteen ne ovat merkittäviä muutoksia ja ja niihin tietysti täytyy varautua kun nyt euroalue on kasvanut nelisen vuotta niin meillä kuitenkin suomessa talouskasvu on laahannut perässä ja ja olemme vasta nyt tämän hallituksen aikana saaneet aikaiseksi tuon talouden talouden käänteen eli talouden suunta on saatu muuttumaan talous on kääntynyt

työttömyyden vähenemisestä pitkäaikaistyöttömien kohdalla ne ne ovat sellaisia myönteisiä signaaleja joita nyt on tullut kun katsomme muita indikaattoreita niin niin myönteisiä viestejä tulee niin kuluttajien kuin yrittäjienkin taholta niitä ei pitkään aikaan suomessa ole kuultu mutta nyt onneksi viimeisen vuoden aikana on kuultu ja ja yhä uusia tämän kevään aikana valiokunnan puheenjohtaja heinäluoma peräänkuulutti konkreettisia toimia työllisyyden vahvistamiseksi ja hyvä että joitain toimenpiteitä nyt saatiin lisää tähän koriin tuossa puoliväliriihessä liikkumavara oli hallituksella pieni ja sen takia näitä painopisteitä oli vain nuo kolme osaaminen koulutus innovaatiot esimerkiksi peruskoulun tasa arvoraha ammattikoulu uudistus suomen akatemia ja muut jotka olivat näitä saajapuolen tahoja turvallisuus joka on yhteisesti varsin laajasti tässä salissa tunnustettu lisäpanostuksien tarve poliisiin suojelupoliisiin rajavartiolaitokseen puolustusvoimiin mutta sitten tämä työllisyys ja uudistukset joita edustaja heinäluoma valiokunnan puheenjohtajana ja valiokuntakin peräänkuulutti ja siellä tiettyjä toimenpiteitä tuli toivottavasti esimerkiksi päivähoitomaksujen alentaminen vaikuttaa työllisyyteen sillä tavalla kuin on tavoiteltu lisää kuitenkin varmasti näitä kasvua tukevia toimia tarvitaan ja seuraava paikka niille on on syksyllä kun ensi vuoden talousarviota tehdään itse pidän tärkeänä sitä että lisätoimenpiteet kohdennetaan ennen muuta juuri työllisyyden vahvistamiseen niin että tuohon seitsemänkymmenenkahden prosentin työllisyystavoitteeseen päästäisiin ja ja sitä kautta saataisiin talous vakaammalle pohjalle onneksi merkit nyt paremmasta

nyt ilmeisen aito konfrontaatio on syntymässä elikkä vastauspuheenvuoro edustaja

isompaa talouspoliittista keskustelua tämän tärkeän asiakirjan raameissa uskon että tähän samaan ajatukseen yhtyy myös valiokunnan puheenjohtaja eero heinäluoma jolla varmasti oppositiokansanedustaja eero heinäluomana olisi paljon lisättävää vielä

tuohon tarkastusvaliokunnan pohjaan olemme työstäneet tätä myös valtiovarainvaliokunnassa jossa on kiinnitetty huomiota siihen että nämä toimet joita hallitus on tekemässä eivät ole kuitenkaan toteutumassa suunnitellun laajuisina tai ne eivät vaikuta riittävän ajoissa minusta tämä viesti on aika kova siltä osin että hallituksen isot tavoitteet eivät ole toteutumassa

tulee jäämään näitten toimien jälkeen noin seitsemäänkymmeneen mutta myös samalta osin satakymmentätuhatta uutta työpaikkaa siitä on kasassa vasta kolmekymmentätuhatta ja viisituhatta tuli tässä alkuviikon päätöksinä
vastauspuheenvuoro ymmärsin edustaja lindtmanilla edustaja heinosen puheenvuoroon ja vasta tämän puheenvuoron jälkeen edustaja zyskowicz saa näihin

valiokunnan puheenjohtajan esittelyä siltä osin että olisin kysynyt oliko se yksimielinen mutta muistinkin että kyllä se oli nimittäin tässä mietinnössä todetaan jos oikein ymmärsin ja jonka siis hallituspuolueet ovat yksimielisesti hyväksyneet että vaikka talouskasvu palaisi normaaliin oletetaan että se on kaksi prosenttia niin siitä huolimatta nämä hallituksen alijäämä ja työllisyystavoitteet eivät täyty ymmärsinkö oikein jos ymmärsin oikein mikä varmasti pitää paikkansa koska se perustuu parhaaseen mahdolliseen tietoon niin nyt olisi hyvä kysyä erityisesti hallituspuolueiden edustajilta mihin tietoon pohjautui sitten pääministeri sipilän tiistaina infossa esittämä arvio siitä että mikäli talouskasvu tulee kahteen prosenttiin niin kaikki hallituksen tavoitteet toteutuvat kysymys kumpi on nyt tässä asiassa

herra puhemies kuten kyselytunnilla ja nytkin on todettu suomessa pitkästä aikaa talous kasvaa työttömyys vähenee työllisyys lisääntyy myös pitkäaikaistyöttömyys on vähenemässä voidaan sanoa että suomen taloudessa on tapahtunut myönteinen käänne en nyt edustaja kiuru ota kantaa siihen kenen ansiota se on mutta kun kaiken tämän keskellä opposition viesti usein on se että hallituksen politiikan suunta on väärä ja suuntaa on muutettava niin herää kysymys että jos nykyinen suunta on väärä ja se muutettaisiin niin mitä se mahtaisi tarkoittaa se tarkoittaisi lisääntyvää työttömyyttä vähenevää talouskasvua

arvoisa puhemies nyt edustaja zyskowicz kyllä käyttää sitä vanhaa juristien juristien oppia että että selvitetään sotkut mutta samalla sotketaan selvät asiat se on selvä että käänne taloudessa on tapahtunut se tapahtui kaksituhattaviisitoista myös työllisyydessä ja syynä varmasti on yksityinen kulutus niin kuin täällä näkyy mutta varmasti tämä euroopan elpyminen nyt aivan olennainen kysymys on mikä liittyy tähän hallituksen politiikan suuntaan että tästä käänteestä huolimatta hallitus ei saavuta näitä työllisyys ja taloustavoitteita mitä tulee työttömyyteen niin työttömyyden osalta käänne itse asiassa pysähtyi viime kesään

vaikutukset talouspolitiikkaan pysähtyivät sen jälkeen käänne pysähtyi ja sen takia näitä päätöksiä tästä kehysriihestä olisi tarvittu aitoja niitä päätöksiä joista hallitus itse puhui ennen kehysriihtä mutta tulokseksi tuli sinänsä hyvä päivähoitomaksujen alentaminen mutta eihän se riitä nyt kysynkin allekirjoitatteko te tämän arvion mitä täällä tarkastusvaliokunnan mietinnössä todetaan

kertomushan on jo useita kuukausia vanha ja talouden kuva muuttuu totta kai ei vtvkään tässä ole ennustaja sen kummemmin mutta totta kai toimia tarvitaan edelleen jotta tämä suunta voisi toteutua ja voi toteutua arvoisa puhemies valiokunnan puheenjohtaja ehkä ei maininnut tätä makrotaloudellisten tässä todetaan liian vähällä huomiolla suomihan pääsi nyt siitä pois on ollut koko ajan siinä mukana sinne jäivät muun muassa ruotsi ja saksa edelleen ja tästä suomen maaraportista todetaan että hallitus on toteuttanut määrätietoisia toimia talouden kilpailukyvyn parantamiseksi suomella ei ei näin katsota olevan aikaisemmin todettua makrotaloudellista epätasapainoa minusta tämä on positiivinen asia tässä tässä kaikessa ja ja osaltaan kertoo siitä että suunta on oikea ja mennään tavoitteita kohti

arvoisa herra puhemies täällä edustaja lindtman kyseli oliko tämä tarkastusvaliokunnan mietintö yksimielinen todellakin se oli yksimielinen ja kiinnitän tässä huomiota erityisesti siihen että tarkastusvaliokunta yksimielisesti totesi että sote uudistuksen kustannuksiin liittyy huomattavaa epävarmuutta ja jopa riski kustannusten noususta ja tämähän on siinä mielessä että kestävyysvajeen umpeenkuromisen kymmenen miljardin euron tavoitteesta merkittävin yksittäinen rakenneuudistus on nimenomaan tuo sote uudistus ja juuri äsken kyselytunnilla kuulimme kun ministeri orpo vakuutti että tuo kolmen miljardin euron tavoite on toteutumassa mutta tarkastusvaliokunnan yksimielisessä mietinnössä on kyllä

vielä puheenvuoron valiokunnan puheenjohtajalle edustaja heinäluomalle sen jälkeen vastauspuheenvuoroa pyytänyt edustaja viitanen on puhujalistalla eli mennään puhujalistaan ja edustaja viitasen puheenvuoron jälkeen jatketaan debattia jos kaikesta päättäen aihetta siihen on näin menetellään

arvoisa puhemies tuossa esittelypuheenvuorossani pyrin esittelemään valiokunnan mietinnön ja sen yksimielisen lopputuloksen joka tässä on voitu saavuttaa ja jätin sitten vähemmälle nämä omat henkilökohtaiset mielipiteeni kun kuitenkin sitten tätä katsoo vähän pidemmälle ja menen vähän ohi sen valiokunnan virallisen mietinnön niin yhdyn kyllä tähän edustaja räsäsen huoleen eli eli se meidän pulma on aidosti että vaikka päästäisiin jopa tähän tavoiteltuun sanotaan kahden prosentin kasvuun niin senkin jälkeen julkiseen talouteen jää erittäin suuria murheita ja ne on tässä tarkastusviraston kertomuksessa kerrottu mutta asiantuntijakuulemisissa se se käsitys vahvistui ehkä jopa vähän synkempänä kuin mihin tarkastusvirasto viittaa ja ne liittyvät paitsi tähän korkotason kehitykseen ja sen vaikutukseen valtiontalouteen niin myös tähän sote uudistukseen jos vedän yhteen sen mitä olen kuullut tästä sote uudistuksesta eri yhteyksissä mikään ei viittaa siihen että tällä tai ensi vaalikaudella tästä olisi tulossa mitään säästöjä tästä on tulossa lisää menoja ja kun tätä kehikkoa tehdään niin sitten me olemme ongelmissa kun lisämenot ekaa kertaa tuodaan tänne kehykseen sisään
ja välillä varsinainen puheenvuoro ja se on edustaja viitasella

arvoisa herra puhemies minulla on myös ollut mahdollisuus osallistua niin osittain tarkastusvaliokunnassa kuin myös valtiovarainvaliokunnassa näiden asioiden käsittelyyn kyllä minulla ihan se valitettava sama kuva on jäänyt asiantuntijalausunnoista molemmissa yhteyksissä että huoleen on syytä ja se huoli johon on syytä on iso

olennaista nyt tässä valiokunnankin yksimielisessä mietinnössä on juuri ne todetut asiat että tässäkin myönnetään se että työllisyystavoitteista jäädään velkatavoitteesta jäädään nämä epävarmuustekijät liittyen muun muassa soteen mikä sitten tarkoittaa osaltaan että ne vaikeuttavat taas seuraavaa vaihetta eli sitä miten me pysymme eun määrittämissä kriteereissä rakenteellisen jäämän tai velkaantuneisuuden suhteen kierre on aika vakava

komissiosta tullaan koputtamaan olalle että hei velkatavoite ei toteudu ja lisäleikkauksia teidän on tehtävä tai jotain muuta tällaista eli kaikki ne asiat mitä kaksi vuotta oppositio on täällä esittänyt on kyllä kyllä todella edelleen syytä pitää mielessä on vain vahvistunut mitä enemmän katsomme tätä asiaa viimeistään nyt viimeistään nyt viimeistään nyt edustaja ala nissilä hyvä kun hallituskautta on kaksi vuotta mennyt viimeistään nyt olisi pitänyt tehdä voimakkaita toimia ja kuinka ollakaan kyllähän me niitä puheita kuulimme jo puoli vuotta kehysriiheen liittyen siihen puheen määrään tavoitetasoon nähden tulos on täysi tussahdus niin kuin täällä on todettu arvoisat edustajat melkeinpä suurennuslasilla luin kehyspäätöstä ja etsin sieltä toimenpiteitä joilla tosissaan isosti puheiden mukaisesti tartuttaisiin työllisyyteen niin eipä niitä juuri löytynyt siitä kehu että päivähoitomaksuja alennettiin aivan kuten sdpkin on toivonut ja esittänyt omissa ohjelmissaan mutta mutta sitten tämä muu missä olivat työllisyystoimet no löytyihän sieltä sitten yksi työllisyystoimi asumislisän leikkaus asumislisän leikkaus joka tarkoittaa että nyt tämän mitään saamattoman finanssipolitiikan maksumiehiksi ja ja naisiksi vielä kaiken kukkuraksi pistetään työttömät ja pienituloiset vuokra asujat kyselytunnilla oli tämä asumislisä esillä myös ja siellähän kävi ilmi että joku vielä uskoo että muka tämän kautta syntyisi työpaikkoja tai asumisen hinta laskisi no helsingin asunto osaston päällikkö markku leijo kysyy näyttävästi helsingin sanomissa että luuleeko joku että tämän seurauksena asuminen halpenee ja toteaa että näin ei tule käymään päinvastoin toimeentulotukimenot lisääntyvät ja myöskin aiheellinen pelko asuinalueiden eriytymisestä on aivan tosi aivan tosi näillä hallituksen ajattelemilla malleilla

asumislisä oli jäässä se ei noussut ja siitä huolimatta opiskelija asuntojen hinnat hinnat nousivat ihan samaa tahtia kuin muutkin eli tämä ei tue hallituksen näkemystä asumistuen leikkauksen vaikutuksesta nordean ekonomisti olli kärkkäinen toteaa että ei vaikuta asuntomarkkinoihin juuri lainkaan ja britanniassa esimerkiksi asumistuen leikkaus ei laskenut vuokria pttn ekonomisti antti kekäläinen toteaa että ei luottaisi siihen että asumistuen leikkaus hillitsee vuokrien nousua vaan se vain iskee yksinkertaisesti eniten niihin työssäkäyviin jotka eivät asumistukea voi saada tässä näitä aika karkeita arvioita päällisiltä puolilta hallituksen käytännössä ainoaan työllisyystoimeen mitä he pystyivät tämän riihen seurauksena esittämään eli kyllä minusta tämä sana tussahdus on kyllä nyt varsin perusteltu valitettavasti koska mekin vilpittömästi olisimme toivoneet parempaa se on on tietenkin hyvä asia todeta että sdphän on tehnyt omia esityksiä lukuisasti mistä saattaa nyt ja tulevaisuudessa jatkossakin

kuten vaikka opintohuoltajakorotus ja ja tällaisia tosiasia niissäkin on että ne ovat entisten leikkausten lievennyksiä kun huoltajakorotuksesta ensin leikataan kahdeksankymmentäkuusi euroa ja sitten annetaan seitsemänkymmentäviisi euroa takaisin niin kiitos hallitus niinkö että leikkaus onkin vain yksitoista euroa tätähän tämä on ollut koko ajan ja me emme pääse sitä pakoon tässä olemme valitettavasti parempaa toivoisi toivoisin puhemies että olisin voinut pitää positiivisemman puheenvuoron tässä koska mekin odotimme hallituksen puheiden mukaisesti isoja tuloksia kehysriihestä isoja tuloksia sitä kaikkea maalailua että nyt jos koskaan me tartumme asiaan ja tämä oli nyt se tussahdus mitä mielestäni kyllä aika moni juuri tästä näkökulmasta siksi ihmettelen sitä kysymystä mikä nousi myös kyselytunnilla esiin että kun hallitus ilmoittaa itsekin riihen jälkeen että tämä ei riitä jatkotoimia tehdään niin miksei niitä nyt siinä riihessä tehty

arvoisa puhemies ensinnäkin on todettava tästä seitsemänkymmenenviiden euron huoltajakorotuksesta että se on opiskelijaperheille merkittävä etuus jota on pitkään odotettu opiskelijajärjestöt ovat toivoneet sitä pitkään ja opintotukea uudistetaan nyt niin että suurin osa opiskelijoista saa siis elokuusta eteenpäin enemmän enemmän rahaa tililleen opintorahan leikkauksesta huolimatta kun he siirtyvät yleiselle asumistuelle niin heidän tukensa paranee elokuusta lähtien suurin osa korkeakouluopiskelijoista saa siis enemmän rahaa kuin tällä hetkellä myös ilman opintolainaa eli opintolainaakin voi nostaa enemmän jos haluaa tämä on fakta lisäksi opiskelijaperheitten toimeentulo turvataan tällä huoltajakorotuksella heidän tulonsa siis eivät laske lisäksi kun päivähoitomaksuja lasketaan tai ne nollautuvat köyhimmillä niin heidän heidän käteen jäävä rahansa on siis parempi jatkossa tämä on fakta tätä ei voi ohittaa kannustaisin oppositiota edistämään paikallista sopimista suomessa esimerkiksi ruotsin malliin niin kyllä työpaikkoja syntyisi enemmän kun työntekijät ja työnantajat pystyisivät sopimaan näistä asioista yhdessä

kyllä tämä minusta on siitä tavoittaako hallitus asettamansa tavoitteet vai ei minusta on aika tyrmäävää jos valtiovarainvaliokunnan lausunnossa joka on myöskin lausuntona yksimielisesti annettu asianomaiselle valiokunnalle todetaan että viimeaikaisesta myönteisestä talouskehityksestä huolimatta julkisen talouden tila ei ole kohentunut merkittävästi

ei tule taittumaan puheet ovat aivan toista kuin teot minä en ymmärrä

arvoisa herra puhemies näimme äsken puhujapöntössä edustaja pia viitasen joka oli hyvin huolissaan julkisen talouden tilasta vaikka hän näytti aivan samalta ja kuulosti äänikin samalta niin oli vaikea uskoa että kyseessä on sama edustaja pia viitanen joka täällä salissa toiselta riviltä on vastustanut käytännössä kaikkia nykyisen hallituksen esittämiä säästöjä eli kaikkia säästöjä vastustetaan ja sitten mennään pönttöön ja ollaan huolissaan siitä kun julkisen talouden tila ei ole riittävän hyvä ja näyttää siltä että sitä tavoitetta mikä on ollut julkisen talouden velkaantumisen taittumisesta vuonna ei voitaisi saavuttaa näin voi toimia kun on oppositiopuolueen kansanedustaja muutakin olisi ollut sanottavaa mutta aika loppuu

arvoisa puhemies valtiontalous koostuu tuloista ja menoista

se minkä takia alijäämätavoitteita ei saavuteta on se että ne mitkä hallitus leikkaa se jakaa erityisesti rikkaille veronkevennyksinä tämä on hallituksen suurin ongelma samalla kun nämä veronkevennykset jotka niin kuin tässä mietinnössä todetaan ovat eräänlaisia yritystukia ovat asiantuntijoiden mukaan tehottomia tämä edustaja zyskowicz on teidän hallituksenne suurin ongelma tai sen hallituksen jossa teidänkin puolue on mutta arvoisa puhemies vielä näistä tavoitteista edellisellä hallituskaudella edustaja olavi ala nissilä sipilä vaati silloista hallitusta tarkistamaan taloustavoitteitaan jos niihin ei päästä nyt täällä mietinnössä todetaan että hallitus ei tule pääsemään tähän miinus nolla pilkku viiden prosentin alijäämätavoitteeseen valtiontalouden osalta valtiontalouden osalta ja nyt hallituksen kehyspäätöksessä todetaan että vuonna kaksituhattayhdeksäntoista alijäämä ei ole miljardi vaan neljä pilkku kaksi pitäisikö nyt olavi ala nissilä hallituksen tarkistaa omia alijäämätavoitteitaan kuten edellisellä kaudella sipilä edelliseltä hallitukselta

periaatteessa katson taaksepäin mitä on mitä on tehty ja tietenkin myöskin näitä suunnitelmia mutta ei ei tarkastusvirasto eikä tarkastusvaliokunta mitään ennustajia ole sentään eli kyllähän tässä tehdään paljon toimia loppuvaalikaudella sen suhteen että tavoitteet tavoitteet saavutettaisiin ja niitä meidän pitäisi tukea minä olen itse luottavainen että nyt kun tuli kehysriihi joka takasi sen että suomessa jatkuu tämä vahva tekemisen meininki mikä on jatkunut sipilän hallituksen aikana tavoitteisiin on mahdollista päästä tässä tulee toimia totta kai vielä lisää minä kiinnitän samaan huomiota kuin edustaja zyskowicz että täällä muun muassa edustaja viitanen joka vastustaa kaikkia rakenteellisia uudistuksia lähes kaikkia säästöjä menee sen jälkeen syyllistämään muita siitä

täällä viitanenkin saa vielä puheenvuoron mutta otetaan tähän väliin vastauspuheenvuoro tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja heinäluoma
arvoisa puhemies tämä on hyvin mielenkiintoinen keskustelu kun ottaa huomioon että tässä on selvästi voimakkaasti eriäviäkin mielipiteitä ja jopa kiihkeätä keskustelua niin ei uskoisi että mietintö on yksimielinen mutta se perusasiahan mikä tässä yksimielisyyden pohjana on meidän kannaltamme kaikkia koskien huolestuttava ja se on siis sekä viraston havainto että valiokunnan havainto että valiokunnan kuulemien asiantuntijoiden havainto eli se että me emme ole saavuttamassa työllisyys ja alijäämätavoitteita nyt tiedossa olevalla arvioidulla talouskehityksellä ja tästä oikeastaan kaikki valiokunnallekin lausunnon antaneet ovat samaa mieltä tämä on yhteinen murhe sitten meillä on sen lisäksi että on näin tulevaisuuteen liittyen suuria epävarmuustekijöitä tässä tässä kehikossa

tämä julkisten menojen kehitysarvio on rakennettu ennen muuta perustuen tähän sote uudistukseen että tuottaako se säästöjä vai tuottaako se mahdollisesti jopa lisämenoja nyt

arvoisa herra puhemies kyllä minä toivon että edustaja zyskowicz tulisi kuuntelemaan sitä tamperelaista logiikkaa tosiaan vaikkapa sinne tammelantorille tai hervantaan

minun mielestäni ihan aidosti ja oikeutetusti kansalaiset miten voi olla totta että hallituksella on varaa alentaa miljoonaperintöjen verotusta antaa veronkevennyksiä hyväosaisille ja samaan aikaan sitten todeta kun työttömät tai vuokra asujat pienituloiset tulevat anteeksi vain teiltä pitää leikata että kyllähän tässä nyt on kysymys arvovalinnoista ja ja jokainen meistä ymmärtää sen ilmeisesti esimerkiksi edustaja zyskowicz ei ole tutustunut meidän vaihtoehtobudjettiimme jossa ottaisimme vähemmän velkaa tekisimme erityyppisesti arvovalintoja ja sitä kautta saisimme työpaikkoja ja oikeudenmukaisempia arvovalintoja liikenteeseen mutta se mikä tässä nyt on puhemies mielestäni olennaista on se juuri mikä tässä on tullut esiin että yksimielisesti eri valiokunnat ovat todenneet että hallitus ei tule

herra puhemies kun tässä edustaja viitanen luetteli näitä ikäviä asioita niin luulen että siellä tammelantorilla aika moni ottaa myönteisenä vastaan sen että tämä hallitus toisen kerran laskee päivähoitomaksuja tuhannet perheet monet sielläkin olevat perheet pääsevät maksuttoman varhaiskasvatuksen piiriin se on monelle perheelle iso asia se mahdollistaa myös osalle työhönmenon se purkaa kannustinloukkua ja se on arvovalinta mitä te täällä peräänkuulutitte peruskoulun tasa arvoraha sekin kohdistuu moniin kaupunkeihin ja moniin maalaiskouluihin tulee tasa arvoraha tulee rahaa jolla perusopetuksen laatua parannetaan ja sen takia nimenomaan osaaminen koulutus nostettiin työllisyystoimenpiteiden rinnalla tämän

puhemies tänään työ ja elinkeinoministeriö on julkaissut oman tiedotteensa siitä miten työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys ovat tässä maassa kehittyneet maaliskuun loppuun mennessä suomessa oli viime vuoteen verrattuna kolmekymmentäkolmetuhattaseitsemänsataa työtöntä vähemmän ja yli kymmenentuhatta pitkäaikaistyötöntä vähemmän kuin vuosi sitten samaan aikaan täällä on kuulutettu näitä toimia on ihan totta että hallituksen tavoitteet ovat erittäin kunnianhimoisia erittäin kunnianhimoisia ja ne kyllä tarvitsevat vielä toimia myös tämän vaalikauden aikana jos olette perehtyneet riihimateriaaliin niin kyllä siellä on aika monta kohtaa millä vaikkapa työllisyyttä pyritään edistämään esimerkiksi se että suomessa saataisiin voimaan yhdistelmävakuutus mikä parantaisi yrittäjyyttä ja kausiluontoista työntekoa erittäin tärkeitä asioita on tulossa kasvupanostuksia ja pääomituksia mutta oppositiolle ei mikään riitä tietenkään

olemme yksimielisiä että nämä hallituksen tavoitteet karkaavat käsistä se näkyy sekä valtiovarainvaliokunnan lausunnossa että tässä tarkastusvaliokunnan mietinnössä ja tältä osin jotakin pitäisi tehdä tietenkin odotimme alkuviikolta isoa pamausta jossa hallitus olisi näyttänyt että näitä omia tavoitteita lähdetään aidosti juoksemaan kiinni mutta tosiasiassa sekä työllisyys että taloustavoitteet eivät vahvistuneet tämän alkuviikon riihen pohjalta ja ja olen siitä pahoillani koska olemme silloin tilanteessa että helposti myöskin jatkossa on edessä tämä hallituksen leikkausten tie ja jos se on edessä niin se tarkoittaa käytännössä sitä että te ette ota käyttöön myöskään verotusta keinona mikä olisi ollut mahdollista on kahden miljardin verojen kevennykset tehty juoksussa mikä tarkoittaa käytännössä sitä että verojen kevennyksillä on käytetty

arvoisa puhemies on aina mielenkiintoista kuulla näistä koulutusleikkauksista kun edellinen hallitus oli tosiaan toisen asteen koulutuksesta leikkaamassa enemmän kuin mitä tämä hallitus tekee lisäksi vihreät vaihtoehtobudjetissaan olivat tekemässä leikkauksia myös koulutukseen eivätkä perumassa nykyisen hallituksen leikkauksia joita on jouduttu tekemään toiseksi suurimpaan hallinnonalaan onneksi myös uudistetaan koulutusta nyt niin että sitä rahaa ei mene jatkossa niin paljon ja onneksi myös tehdään sellaisia uudistuksia että nuoret pääsevät nopeammin työelämään sitten heti koulutuksen

on on tärkeätä että tämä velkaantuminen saadaan lopetettua hallituskauden aikana siitä tavoitteesta kyllä pidetään tiukasti kiinni taloutta ei kyllä pystytä hoitamaan ei kyllä kukaan pysty hoitamaan omaakaan talouttaan jos jatkuvasti ylivelkaannutaan se on meidän kärkitavoitteemme työllisyyden hoidon lisäksi

arvoisa puhemies ensinnäkin edustaja heinosen esimerkki näistä tasa arvorahoista on hyvä esimerkki tämän hallituksen kehysriihen päätöksistä ensin leikataan kokonaan pois ja sitten palautetaan osa ja juhlitaan suurena koulutuspoliittisena saavutuksena jos tällä matematiikalla mennään niin sitten tämä suomen nostaminen on todella leikataan kymmenen euroa ja palautetaan yksi tai kaksi euroa ja sitten ilmoitetaan että nyt suomi lähtee nousuun jos tämä näin helpoksi käy niin niin miksei tätä aikaisemmin arvoisa puhemies itse asiassa edustaja jarva tässä totesi että hallitus pitää kiinni tavoitteestaan pysäyttää velkaantuminen tällä hallituskaudella no siinä varmaan on pieni inhimillinen virhe koska se tavoite on kaksituhattakaksikymmentäyksi mutta missä pitäisi olla vuonna yhdeksäntoista hallituksen oma tavoite on se että valtiontalouden alijäämä kaksituhattayhdeksäntoista saisi olla enintään miljardin nyt hallituksen omassa suunnitelmassa täällä on miinus neljä pilkku kaksi miljardia tässä on yli kolmen miljardin ero keskustalaiset edustajat ovatko hallituksen taloustavoitteet vielä voimassa

verotukseen niin aina puhutaan että suurituloisia suositaan päinvastoin tämä hallitushan laski tätä solidaarisuusveron alarajaa nyt yle maksuun tehdään solidaarisuuden porrastus ja niin edelleen viime vaalikaudella kyllä joka vuosi kiristettiin verotusta se oli yksi syy siihen että suomen talous sakkasi koska kaikki verot kuitenkin menevät kilpailukyvyn heikkenemiseen mutta todellakin ei siitä ole epäselvyyttä että että nyt ei ole kaikki putkessa jotta saavutettaisiin tavoitteet mutta tässähän on kaksi vuotta aikaa tehdä

tässä jos katsoo viimeisiä talouslukuja katsoo viimeisiä työllisyyslukuja katsoo tätä tekemisen meininkiä mikä on minä henkilökohtaisesti olen positiivinen että hallitus pääsee tavoitteisiin tai erittäin lähelle niitä se olisi meidän kaikkien yhteinen etumme tässä meidän taloudessamme on nyt todella positiivinen riski myöskin olemassa

arvoisa herra puhemies ei kukaan myöskään salin tältä puolelta sano että kaikki on nyt hyvin mutta suunta on nyt oikea taloudessa ja siksi minä ihmettelen opposition vaatimusta että suuntaa pitää muuttaa sitten toinen kysymys edustaja mikkonen teidän puolueenne puheenjohtaja ville niinistö kertoi twitterin kautta koko suomen kansalle kuudestoista maaliskuuta että hallitus aikoo kehysriihessä leikata kaksikymmentäviisi miljoonaa euroa lisää varhaiskasvatuksesta nyt minä kysyn edustaja mikkonen onko tämä semmoinen paljon puhuttu valeuutinen vai onko tämä semmoinen vaihtoehtoinen fakta tosiasia on se että hallitus ei leikannut varhaiskasvatuksesta kehysriihessä senttiäkään vaan päinvastoin lisäsi resursseja varhaiskasvatukseen yli sadalla miljoonalla eurolla kolmanneksi totean että huoli soten säästöistä on aiheellinen toivonkin että kaikkien puolueiden edustajat tulevissa maakuntavaltuustoissa eduskunnassa ja hallituksessa pitävät huolen että säästöt toteutuvat

puhemies on todella hieno asia että puoliväliriihessä hallitus teki pieniä lisäsatsauksia koulutukseen varhaiskasvatukseen me olemme näistä erittäin iloisia vaikka ne eivät eivät tokikaan kattaneet niitä rajuja leikkauksia mitä hallitus teki aiemmin mutta kyllä suunta oli tässä aivan oikea sitten haluan korjata sen kummallisen käsityksen mikä täällä liikkuu kun viime hallituksessa kyllä me ja moni muu puolue oli leikkaamassa koulutuksesta niin juuri sen takia vaalien alla kaikki totesivat että näin ei voi jatkua tähän täytyy tulla stoppi mutta silti nykyinen hallitus jatkoi tätä leikkauspolitiikkaa meidän vaihtoehtobudjetissamme pyrittiin kaikki koulutusleikkaukset

näitä leikkauksia tuli niin hurjalla vauhdilla että meiltä unohtui sieltä noin kymmenisen miljoonaa en minä nyt ymmärrä miten se on meille niin suuri synti kun niitä todellisia leikkauksia teki tämä hallitus satojen miljoonien edestä arvoisa

puhemies valtiovarainministeri orpo totesi minusta ihan fiksusti tullessaan kahden päivän neuvottelujen jälkeen kertomaan lopputuloksesta että kyllä niitä työllisyyspoliittisia toimenpiteitä lisää kaivataan se varmasti kiteytti tämän kahden päivän annin siihen että laihaksi jäi miksi me nyt vaahtoamme niin paljon siitä että näiden toimien olisi pitänyt olla vahvempia sen takia että nämä hallituksen omatkaan tavoitteet eivät toteudu ja pelkona on että jossakin vaiheessa nämä asiat joudutaan laittamaan kuntoon me toivomme todella että hallituksella puhti ja toimintakyky riittäisivät siihen että näin tapahtuisi nyt on kysymys siitä että kun säästetään se pitää tehdä tavalla joka on kestävää viime hallituskauden lopussa todettiin että koulutuksesta ei enää kannata säästää edeltävä hallitus säästi koulutuksesta kaksi pilkku seitsemän miljardia euroa kumulatiivisesti laskien tämä hallitus on säästänyt kolme miljardia euroa koulutuksesta ja kokoomus ainoana hallituspuolueena on säästänyt koulutuksesta jo kuusi miljardia kumulatiivisesti laskien mikä kertoo osaamispanoksen vähättelystä

nyt en ihan ymmärrä tätä keskustelua kun edustaja lindtmania kuunteli viime ja edellisviikolla ja vaa lien alla niin silloin huudettiin että perukaa säästöjä nyt kun niitä säästöjä on peruttu niin nyt vaaditaan perumaan niitä säästöjen perumisia eikö se ole hyvä asia että nyt ohjataan rahaa peruskouluun tasa arvorahaa jos se on säästöjen perumista perumista niin minun mielestäni se on hyvä asia me tarvitsemme peruskoulussa tällä hetkellä lisää panostuksia tasa arvoon ja on hyvä arvovalinta että se tehdään myös päivähoitomaksujen alentaminen on merkittävä asia monelle lapsiperheelle ja sitä ei kannata yhtään väheksyä arvoisa puhemies edustaja zyskowicz nosti hyvin aiheellisesti esille edustaja niinistön tviitin kuudestoista maaliskuuta missä hän kertoo että hallitus aikoo leikata kaksikymmentäviisi miljoonaa varhaiskasvatuksesta nyt ryhmän puheenjohtaja ei kyllä kertonut onko tämä sellainen vaaliin vaikuttava valeuutinen vai vaihtoehtoinen totuus miksi tällaista täytyy levittää suomessakin sitä tapahtuu monesta muustakin maasta

arvoisa puhemies teen tämän nyt niin selväksi että edustaja heinonenkin ymmärtää on on erinomaisen hyvä asia että hallitus perui osan päätöksestään leikata koulujen tasa arvorahaa se on täysin selvä olen tästä samaa mieltä on hyvä että tunnustitte että se on päätöksen peruminen mutta edustaja heinonen kysymys on siitä että kun te perutte päätöksiä osin niin te täällä juhlitte sitä suurena käänteenä ja suurena kasvu uudistuksena että tällä saadaan tavoitteet saavutettua leikataan kymmenen miljoonaa ja ollaan hiljaa palautetaan miljoona ja juhlitaan sitä suurena saavutuksena kyllähän tämä nyt on aikamoista sumutusta edustaja zyskowicz siitä suunnasta ensinnäkin taloudessa ja työllisyydessä käänne tapahtui viisitoista se on fakta ei ollut tämän hallituksen talouspolitiikalla mitään tekemistä sekin on fakta sitten kulmakertoimesta voimme puhua mutta se suunta mistä olemme huolissamme mikä pitäisi muuttaa on se että tämän hallituksen aikana eriarvoisuus on tutkitusti lähtenyt kasvuun tässä suunnan pitää muuttua ja ymmärrän että te ette ole tästä huolissanne mutta ihmettelen miksi keskusta tämän

puhemies tuli vain mieleen että ehkä näitä valeuutisia on ollut silloin ennen vaalejakin liikkeellä kovasti muistan kokoomuksen erään puheenjohtajan joka heilutteli lappua että enää ei leikata koulutuksesta en tiedä mikä valeuutinen se tosiaan oli tai vaihtoehtoinen fakta mutta tämähän nyt paljastaa kaiken totuuden tämän hallituksen mentaliteetista mitä tällä hallituskaudella on kaiken kaikkiaan tapahtunut se on ihan totta että tässä kävi juuri niin kuin edustaja lindtman äsken kuvasi

mainittakoon tämä perusopetuksen laaturaha pysyvä leikkaus neljäkymmentä miljoonaa vuosi ja nyt sitten palautetaan viidennentoista muistaisin edustaja heinosen metso rahoja iloinneen pysyvä leikkaus kahdeksantoista miljoonaa palautetaan viisi eli tämä nyt on se logiikka ja tässä mennään ehkäpä juuri siksi eduskuntaryhmät nyt ovat nielleet tämän hallituksen kehysriihipäätöksen koska ilmeisesti siellä ei ole avattu näitä vaan ehkä on luettu vain ne rivit joissa sanotaan että nyt tulee lisää mutta ei ole kenties katsottu sitä pientä historiallista perspektiiviä tähän kokonaisuuteen

arvoisa herra puhemies

sadanviidenkymmenen miljardin lainapotista vaikka sitä kausaliteettia yrittää laskea kuinka pitkälle tahansa niin viime kädessä siellä on kuitenkin elinkeinoelämän kyky investoida ja ottaa lainaa se vaikuttaa myös työeläkeyhtiöiden rahoitusasemaan siten että korkoinstrumenteista saatu tuotto jää kyllä sen taakse vähempänä merkitykseltään suhdannekäänteiden ennustaminen on osoittautunut ainakin suomessa äärimmäisen pankin johdolla tätä asiaa on harrastettu varmaan sata vuotta huonolla menestyksellä ja vaikka viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana tietokoneiden ohjelmointi on edistynyt ja kapasiteetit koneissa lisääntyneet tulos on edelleen varsin laiha oikeastaan yhtään suhdanne ennusteen käännepistettä ei ole pystytty ennustamaan on hyvin helppoa tehdä ennusteita jotka lähtevät trendinomaisesta kehityksestä mutta kyllä muistan erään valtiovarainministerin finanssikriisi ei tule koskettamaan suomea hän on nyt merkittävässä asemassa aivan euroopan tasolla näissä asioissa voisi sanoa että megaluokan väärinarviointi mutta ei sinänsä harvinaista paremminkin voisi sanoa että on äärimmäisen vähän niitä jotka pystyvät luotettavasti kerta toisensa jälkeen edes jotenkuten arvioimaan talouden kehitystä mistä täällä sitten viime kädessä ongelmat johtuvat suomessa on yli kuusisataatuhatta ihmistä vailla aktiivista roolia työelämässä pitäisi olla jos mennään neljäkymmentä vuotta taaksepäin niin tilanne oli toinen silloin meillä oli kymmenesosa tästä määrästä työttömiä ja silloinen tasavallan presidentti ryhtyi hätätilahallituksen muokkaamiseen ja sitä kautta tilanteen haltuunottoon oecdn ja monien muiden tutkimuslaitosten jotka ovat ulkopuolisia eivät siis kotoperäisiä arvio on että meidän työmarkkinat ovat liian jäykät suomessa sopeutuminen tapahtuu yt neuvottelujen irtisanomisten ja työttömyyden kautta ja siinä on aika pitkä siirtymävaihe halvempaan tai huonommin palkattuunkin työhön kun yleensä niitä parempia ei enää ole jäljelläkään kun talous menee väärään suuntaan ja tämä on kallis lasku myös valtiolle mutta myös ennen kaikkea ihmisille jotka joutuvat ennen pitkää helposti syrjäytymisen kohteeksi sen jälkeen kun työttömyyttä on kuten hyvin tiedätte työmarkkinoille palaaminen on enemmänkin sattumanvaraista kuin mahdollista vaikuttaa myös ehkä siltä että riippumatta hallituspohjasta näiden rakenteellisten uudistusten tekeminen on ylivoimaisen vaikeata aina löytyy niitä tahoja jotka haluavat ainakin lyhyellä tähtäimellä voittaa aikaa ja siirtää ongelmia tuonnemmaksi mutta pää on tässä jonain päivänä tuleva vetävän käteen mitä tulee tähän mihinkä valiokunnan puheenjohtaja heinäluoma otti kantaa eli sote vaikutuksiin niin olen kyllä aika kun näyttää siltä että maakuntatasolla palkkaharmonisointi aiheuttaa jälleen erilaisen kustannustason kuin tähän asti ja ehkä kun tarjontaa palveluissa lisätään niiden käyttökin laajentuu onko tuottavuuden kautta saavutettavissa sellainen parannus että kokonaiskustannukset valtiolla pysyisivät sillä oletetulla tai toivotulla miinus kolmen miljardin tasolla minun mielestäni vähintäänkin epävarmaa paremminkin sanoisin että lyhyellä tähtäimellä sen sijaan on varmaa että kustannukset nousevat joudutaan panostamaan erilaisiin järjestelmiin olen ihmetellyt kuinka kunnat pidemmän päälle tulevat selviytymään neljän vuoden jälkeen jolloin ainakin tietyissä kunnissa on huomattava määrä kiinteistöjä joiden velkataakka on kunnan taseessa mutta käyttö on maakunnalla joka ei ole velvollinen välttämättä edes käyttämään näitä jotka se katsoo ylimääräisiksi kiinteistöiksi kaiken kaikkiaan suomi on joutumassa sellaiseen kehitysloukkuun että jään odottamaan edustaja lindtmanin aikaansaannoksia kahden vuoden kuluttua kun hän on ministeri että miten hän tässä etukäteen varoittamaan että kaikki mitä on puhuttu on ylen arkistossa kiitoksia

arvoisa puhemies

ja riskeistä tässä pidemmässä kehityksessä on tarve väistämättä puhua tämä sote uudistus johon jo tuossa debatissa viitattiin ja myös omassa esittelypuheenvuorossani viittasin on kyllä toistaiseksi erittäin iso kysymysmerkki nimittäin kun tätä asiaa on nyt selvitetty että mistä tämä kolme miljardia tuli lukuna niin sehän ei todellakaan ole mikään arvio siitä mitä on saavutettavissa vaan se oli valtiovarainministeriön aikaisemmassa jo tätä hallitusta edeltäneessä suunnittelussa oleva lähtökohta että jotta tähän isoon kehikkoon kestävyysvajeen supistamisesta noin kymmenellä miljardilla päästään niin sen tavoitteen alatavoite on että pitäisi sote uudistuksella saavuttaa tämä kolme miljardia eli se on tavoite ja sitten on täysin eri asia missä vauhdissa siihen päästään ja mitkä toimet siihen ja päästäänkö tähän tavoitteeseen lähellekään tähän saakka kaikki kuultu tästä sote uudistuksesta antaa aiheen kyllä suureen huoleen kun arvioidaan julkisen talouden talouden tilaa jos katsotaan ruotsia esimerkkinä joka meni tällaiseen rajoitettuun valinnanvapauteen terveydenhuollossa nimenomaan terveydenhuollon puolella niin sen lopputuloksenahan ei ollut menojen säästyminen tai menojen kääntyminen alaspäin vaan sen lopputuloksena oli näiden palvelujen kysynnän vahvistuminen ja kustannusten kasvu ja tämä tapahtui erityisesti väestörikkailla alueilla missä tällä valinnanvapaudella oli suurempi merkitys nyt kysymys kuuluu kun kuljemme vielä vahvempaan valinnanvapausmalliin tämä ruotsin malli oli voimmeko tehdä sen niin että se johtaa menokehityksessä päinvastaiseen etumerkkiin kuin mitä ruotsissa tapahtui olemmeko niin paljon innovatiivisempia niin paljon parempia kuin ruotsalaiset että samalla tiellä teemme asiat menoja vähentäen eikä niitä lisäten kun sen näin ajattelee niin ymmärtää että tässä ollaan vaikeiden todella vaikeiden kysymysten äärellä no sitten toinen asia jota myös valiokunnassa käytiin lävitse mutta jota debatissa ei sivuttu koskee tätä kysymystä kuntien lainanhoitokulujen kehityksestä yksi sote uudistukseen liittyvä ratkaisu on että kuntien sosiaali ja ja terveyspuolen menot siirtyvät tässä mallissa maakunnalle ja sitten rahoitus siirtyy valtiolle tämän seurauksena kuntien verotulot tulevat merkittävästi kaventumaan ja on esitetty arvio että noin kaksi kolmasosaa verotuloista kunnilla jää saamatta kun kunnilla on huomattava määrä velkaa aikoja sitten tämä kuntien velan määrä ylitti kymmenen miljardia ja on jatkanut sen jälkeen tasaista kasvua niin kysymys kuuluu mitä tapahtuu luottoluokituksille kuntien osalta kun velallisen velkataakka pysyy ennallaan mutta tulot tippuvat yli puolet tuloista jää pois niin joudutaan pelkäämään että luottoluokitus kunnilla voi heikentyä ja sen tuloksena lainan saanti ja lainan hoitokulut tulevat olemaan kasvusuunnassa

edustaja lehtihän taisi viitata tähän kiinteistöongelmaan että tämän lisäksi kunnille uhkaa jäädä iso joukko myös huonokuntoisia kiinteistöjä joiden käytettävyys jatkossa sosiaali ja terveyspuolen palveluissa on hyvin epävarmalla pohjalla kuntien takauskeskus on kiinnittänyt huomiota tähän riskiin kuntien varainhankinnan kustannusten kasvussa ja sekin on yksi asia joka valtiovarainvaliokunnan työssä noteerattiin ja tuossa mietinnössä on pieni huomio tähänkin mutta siis tästäkin seuraa että on monella eri suunnalla tämän ja ensi vaalikauden osalta näköala ehkä pikemminkin sen tyyppinen että voi olla että sote niin hyvä kuin se on tavoitteiltaan ja niin kannatettava kuin se on tavoitteiltaan ja niin välttämätön kuin se on voi olla tällä ja ensi vaalikaudella pikemminkin kustannuksia lisäävä merkitys ja sitten jäädään katsomaan mitä tapahtuu sen jälkeen eli kuuden vuoden jälkeen kaksituhattakaksikymmentäkolme tapahtuvalla vaalikaudella tämä tästä kotimaan puolesta sitten tulen vielä euroopan unionin talous

kasvu ja vakaussopimuksen sääntöihin ja ja niiden noudattamiseen yksikään edustaja ei ei debatissa halunnut tähän asiaan puuttua silloin tällöin siitä käydään hyvin vahvaa julkista keskustelua ja mielestäni eduskunnassakin pitäisi kyllä tästä asiasta puhua otan siitä vain nämä kaksi näkökohtaa esille ensimmäinen koskee suomen toimintalinjaa kasvu ja vakaussopimuksen osalta kyllä meidän keskuudessamme kannattaa pohtia paitsi hallituksen kabineteissa ja eduskunnan valiokunnissa myös tässä istuntosalissa mitä linjaa suomi noudattaa suhteessa vakaus ja kasvusopimuksen jatkammeko sillä linjalla että otamme nämä ehdot omassa toiminnassamme vastaan pyrkien niiden mahdollisimman tarkkaan noudattamiseen ja pyrkien välttämään tämän sopimuksen ehtojen rikkomista rikkomista tämä on iso henkinen asia ja nyt valiokunta päätyi siihen tavallaan voi sanoa edustaja lehden puheenvuoron hengessä että tämmöisellä varovaisuusperiaatteellakin valiokunta päätyi siihen että on turvallisempaa pienen maan lähteä siitä että pyritään näitä ehtoja noudattamaan sitten on eri asia tämä kuinka ne ovat suhdannepolitiikan tai eurooppalaisen suhdannepolitiikan kannalta mutta oman maamme pärjäämisen kannalta varovaisuus tällä alueella voi hyvinkin olla viisautta ja tästä asiasta eduskunnan pitäisi pystyä puhumaan ja ja kantaa ottamaan niin vaikea asia kuin se sitten onkin siinähän ei kenelläkään voi olla varmaa tietoa eli se on sitten jossain määrin myös ei nyt filosofinen mutta mutta ei varmaan tietoon perustuva näkökohta toinen asia koskee nyt jo käynnissä olevaa koko vakaus ja kasvusopimuksen ja siihen liittyvän muun lainsäädännön uudistamista kun suomen pyrkimyksenä jota valiokuntakin asettui kannattamaan on että sääntöjen pitäisi olla yksinkertaisia ja läpinäkyviä ja sillä tavalla kaikkien päätöksentekijöiden on kyettävä hahmottamaan mihin on sitouduttu mitä kohti pyritään niin sitten toisena puolena on se että mitä yksinkertaisempia nämä säännöt ovat enemmän ne saattavat olla ristiriidassa käytännön näkökohtien kanssa nythän unioni tosiasiassa tässä sääntökehikossa on kulkenut joustavampaan suuntaan on tehty poikkeamamahdollisuuksia jotta ei tarvitse käynnistää alijäämämenettelyyn liittyviä sanktioita vaikkapa sitä päätöstä että valtiolta lähdettäisiin perimään sakkoja va kaus ja kasvusopimuksen ehtojen rikkomisen takia kun on kuljettu joustavampaan suuntaan paitsi että on ollut myös isoista maista kuten vaikkapa ranskasta ja italiasta painetta tähän suuntaan espanjasta ja niin edelleen niin on ollut se ajattelu että ehkä tämä joustavuus on kuitenkin koko euroalueen toimintaan nähden parempi lopputulos talouskasvun ja sitä kautta työllisyyden kannalta tässähän meillä on merkittävä ero sekä finanssi että valuuttakurssipolitiikan puolella siihen mitä yhdysvallat teki finanssikriisin alettua voi hyvin olla että euroalueen kireä politiikka ja myös euroalueen rahapolitiikka pahensivat pahensivat finanssikriisiä kaksituhattakymmenen jälkeen eli pyrkimys ryhtyä euroalueen kokonaismittakaavassa nopeasti leikkaamaan näitä alijäämiä saattoi hyvin olla tekijä joka johti kotimaisen kysynnän euroalueen kokonaiskysynnän vähentymiseen ja sitä kautta pahensi vaikeuksissa olevien maiden tilannetta ja vaikutti myös täällä suomessakin tästäkin sietäisi keskustella sekä akateemikkojen taloustutkijoiden että myös poliittisten päätöstentekijöiden kumpaa reittiä kuljetaan mekin kannatamme läpinäkyvyyttä ja mahdollisimman yksinkertaista mallia mutta onko niin että näitä joustomahdollisuuksia kuitenkin tarvitaan jätän tähän kysymykseen vastaamatta mutta toivoisin että eduskunnassa heräisi myös tämä isompi euroalueen järkevän talouspolitiikan kysymys varsinkin kun eduskunnassa on myös kansanedustajaksi valittuna merkittävän taloustieteellisen koulutuksen saaneita ja sillä alueella myös näyttönsä antaneita

tässä tarkastusvaliokunnan mietinnössä puhutaan esimerkiksi vaikutuksista ja siinä hetkessä kun suomen taloustilanne on ollut hauras niin totta kai meille on tärkeintä se että saamme omilla toimillamme suomen talouden käännettyä ja kyllä meidän luottaa siihen että myös eurooppalaisen talouden täytyisi olla vakaa ja sillä on aivan selkeä seuraus meidän talouteemme täällä on puhuttu tästä eun makrotalouden

ja itse asiassa suomihan pääsi pois siitä menettelystä toisin kuin esimerkiksi vaikkapa ruotsi muistaakseni myös saksalla on vielä menettelyssä asioita olemassa sikäli kahden vuoden aikana hallitus on tehnyt aivan oikeita toimenpiteitä ja ne on komissiossakin tunnustettu mutta ei suinkaan maan talous ole tullut lähellekään valmiiksi paljon on vielä tehtävää ja kuten tuossa debatin aikanakin todettiin hallituksen ovat erittäin kunnianhimoisia ja ne vaativat kyllä vielä paljon toimia niitä toimia ripotellen kuitenkin pyritään tekemään jokainen työtön vähemmän on hirvittävän tärkeä asia ja vaikkapa se tuore päätös että päivähoitomaksuja jo toistamiseen lasketaan ja nyt tällä kertaa nimenomaan sen takia että pyritään kannustamaan ihmisiä töihin tuo arviolta neljätuhattakaksisataa uutta työpaikkaa täällä on kritisoitu myös huoltajakorotusta ja kyllä keskusta näkee sen ennen kaikkea rakenteellisena uudistuksena se on uudistus joka pysyy toivottavasti myös tulevina vaalikausina ja on erittäin tärkeä pienille opiskelijaperheille vähätuloisille opiskelijoille täällä on myös perätty tätä historian kaarta historian kaari on se että tämä hallitus teki panostuksia kolmesataa miljoonaa puoliväliriihessä sosiaalidemokraatit muistavat varmaan mitä edellinen hallitus teki puoliväliriihessä ilmoitti kolmesataa miljoonaa leikkauksia ja ja veronkorotuksia

arvoisa puhemies minusta tämä on voisinko sanoa häkellyttävää ehkä vähän hellyttävääkin että täällä hallituspuolueiden edustajat on sillä tavalla ehkä valjastettu kertomaan tällaisia niin sanottuja pikku pikku positiivisia söpöjä uudistuksia mitä hallitus tekee tosiasia nyt on esimerkiksi tässä

valitettavasti me emme hallituspuolueilta saaneet vastausta eli jos aiemmin on tavoiteltu miljardin alijäämän maksimia ja yhtäkkiä itse kirjataan jo kolminkertainen summa

siksi puhemies voin sanoa suoraan että normaalisti siitä en harmistuisi mutta nyt olen hieman harmistunut että että edustajat heinonen ja zyskowicz poistuivat salista koska olisin halunnut ihan oikeasti että tässä ja nyt analysoineet tätä toki me käymme jatkossakin talouspoliittisia keskusteluja varmaan vastauksia tähän saamme mutta mielestäni sanoisin tässä on aika iso uutinen kuitenkin jos hallitus näin näyttävällä tavalla kuitenkin antaa joustaa millään tavalla siihen reagoi mitä sipilä itse on kuitenkin aikanaan edellyttänyt mutta haluan kyllä sanoa ihan tuohon edelliseen edustaja heinäluoman viisaaseen analyyttiseen puheenvuoroon laajemminkin että olen kyllä täsmälleen samaa mieltä siitä että on hyvä että valiokunta tuli siihen tulokseen että varovaisuusperiaatteen nimissä tässä ja nyt meidän on syytä lähteä siitä että pyrimme toden totta näitä eu kriteerejä noudattamaan mutta jatkossa sen keskustelun paikka toki on

arvoisa puhemies aina kun muistellaan näitä historiallisia tekoja on hyvä muistaa mitä kevään kaksituhattaviisitoista vaaleissa suuret puolueet lupasivat ajaa jos pääsevät hallitukseen nimenomaan työpaikkojen luomiseksi ja työllisyyden lisäämiseksi neljä taloudellista tutkimuslaitosta keskeiset keskeiset mukaan lukien suomen pankki ylen ylen pyytämänä katsoi mitä suuret puolueet ajavat näissä vaaliohjelmissa näitten asioitten edistämiseksi sdpn osalta todettiin että leikkauksissa aiotaan

tämä kahdensadanseitsemänkymmenen miljoonan euron leikkaus joka pysäytettiin silloin ennen vaaleja sitten näistä työllisyyttä lisäävistä keinoista on on mainittu että hyvä tavoite on että vientiä ja investointeja pyritään lisäämään mutta siihen konkreettisia keinoja tässä vaaliohjelmassa ei ollut myöskin oli hieno asia se että verotusta pieni ja keskituloisilta olisitte laskeneet ja sitähän me olemme tehneet tällä vaalikaudella verotusta on laskettu niin että saadaan saadaan asioita eteenpäin mutta muita keinoja ei löydy työllisyyden lisäämiseen näin siis johtavat taloudelliset tutkimuslaitokset sdpn toimista nyt näitä toimia on tehty tällä hallituskaudella että nimenomaan työn tarjoamiseen haetaan ja on haettu niitä keinoja että sitä helpotetaan että työn ja tekemisen pitää olla aina kannattavampaa kuin kotiin jäämisen siihen myöskin nämä aktiivimallit tähtäävät se se on vaikea pala että saavutettuja etuja karsitaan mutta tärkeintä on se että ihmisiä saadaan töihin ja aidosti omalla palkkarahallaan aidosti omalla palkkarahallaan omaa sosiaaliturvaansa hoitamaan se on kaikista tärkeintä se mikä puoliväliriihessä oli erityisen hienoa oli itsensätyöllistäjien aseman parantaminen sitä lähetään nyt selvityksen pohjalta aidosti viemään eteenpäin

arvoisa puhemies jatkan vielä eurooppalaisen talouspolitiikan ja euroopan unionin tulevan politiikan pohdiskelua kun puhumme nykyisen euroalueen vakaus ja kasvusopimuksen säännöistä niin sitten joudumme tänä vuonna vielä pohtimaan sitä mikä on koko euroopan unionin tulevaisuus millaiselle uudistustielle unioni lähtee me tiedämme että sillä on iso vaikutus finanssipolitiikkaan finanssipolitiikan ajatteluun siellähän on erilaisia esityksiä ollut muun muassa siitä että euroalueelle tulisi yhteinen budjetti ja euroalueelle tulisi yhteinen valtiovarainministeri nämä kysymykset ovat erittäin nopeasti myös meidän edessämme eduskuntahan ei ole tähän mennessä tästä puolesta käynyt keskustelua mutta nyt kun komission puheenjohtajan voiko sanoa tiekarttavaihtoehdot esiteltiin siellä oli viisi vaihtoehtoa euroopan unionin kehittymissuunnalle yksi vaihtoehto oli sellainen joka on mitä ilmeisimmin se johon tässä tullaan päätymään ja se on tämä eri tahtiin syvenevän yhteistyön eurooppa eli unionin maat voivat keskenänsä tehdä ratkaisuja joissa ne lähtevät viemään pidemmälle yhteistyötä jollakin alueella vaikkapa puolustusyhteistyössä tai sitten euroalueen talouspoliittisessa yhteistyössä ja nyt menen tähän talouspoliittisen yhteistyön puoleen me voimme siis syksyllä olla jo tilanteessa heti saksan vaalien jälkeen että unionin maista ja euromaista eräät ovat valmiit menemään pidemmälle talouspoliittiseen yhteistyöhön kuin mitä tähänastiset säännökset ovat meidän pitäisi sen ohella että käymme tämän tarpeellisen juupas eipäs keskustelun siitä mitä kehysriihessä on päätetty katsoa hiukan kauemmaksi ja hiukan korkeammalta koska meidän kohtalomme on kuitenkin sidottu euroalueen ja koko euroopan unionin tulevaisuuteen mitä suurimmassa määrin millaista politiikkaa me haluamme tehdä jos tämmöinen syvenevän yhteistyön kehitys aukeaa

puhemies on aivan totta mitä edustaja heinäluoma tuossa äsken totesi että tätä juupas eipäs keskustelua keskustelua hedelmällisempää on varmasti katsoa pitkälle eteenpäin ja ja miettiä sieltä niitä mahdollisuuksia ja keinoja miten saadaan rakennettua talous niin sosiaalisesti ekologisesti kuin taloudellisestikin kestävälle pohjalle mutta täytyy nyt sen verran kuitenkin sanoa että että kun tässä hallituspuolueilta tulee semmoisia syytöksiä että oppositio ei olisi tyytyväinen siitä että että nyt kehysriihessä laitettiin panostuksia esimerkiksi koulutukseen tai varhaiskasvatukseen kyllä me olemme siitä erittäin tyytyväisiä emme emme me sitä vastusta mutta se mitä tässä ollaan kritisoitu on se retoriikka millä annetaan ymmärtää että nämä olisivat jotain

erittäin hienoa että että opintolisään vihdoin saatiin huoltajakorotus se on tavoite jota on kauan toivottu ja se on nimenomaan semmoinen tärkeä rakenteellinen muutos joka toivottavasti säilyy siinä jatkossakin mutta totuus on myös se että opintotuesta leikattiin enemmän mitä nyt tämä huoltajakorotus tuo rahaa on erittäin hienoa että huoltajakorotus

arvoisa herra puhemies ehkä tähän eurooppaan vielä sen verran pari sanaa kun tässä ihan oikein käytiin käytiin läpi sitä tilannetta että tässä tässä nyt mietitään näitä erilaisia eun ytimiä ja erilaisia vaihtoehtoja miten miten se muodostuu niin kyllä haluan sanoa että myös minä olen sitä mieltä että on syytä niistä asioista keskustella paitsi että suuressa valiokunnassa varmasti käydään läpi myös ihan julkisella eduskunnan areenalla koska nämä ovat isoja isoja asioita ja tässä tapauksessa kun puhumme tänään finanssipolitiikasta se koskee tietenkin tätä talouspoliittista

tässä tietenkin suomen täytyy myös vahvasti miettiä omia linjauksiaan ei ole mikään salaisuus että itse en ainakaan pidä kovinkaan järkevänä että menisimme kovin syvään taloudelliseen yhteistyöhön yhteisine valtiovarainministereineen ja muineen eli eli näen tässä kyllä kyllä tämänkaltaisia

hallituksen akuutissa puoliväliriihipäätöksessä on monia erittäin hyviä panostuksia ja vientiä ja kasvua edistäviä asiakohtia vaikkapa se että on saatu energia ja ilmastotekoihin vuositasolla kaksikymmentäviisi miljoonaa euroa lisää tai se että on saatu matkailun kärkihankkeeseen kaksikymmentäviisi miljoonaa euroa lisää kiertotalou teen panostuksia kyllä niiden kautta pyritään luomaan sitä uutta kasvua ja vientiä josta varmasti täällä myös oppositio on puhunut siitä olen kyllä sikäli hieman surullinen että myös näitä ajankohtaisia keinoja joilla kuitenkin luomaan tuhansia uusia työpaikkoja pidetään pikku pikku keinoina minun mielestäni vaikkapa se ei ole aivan pieni keino että jo toistamiseen ne päivähoitomaksut putoavat pienituloisilta perheiltä ja tulee nollamaksuluokka asia mistä emme ole vielä puhuneet tässä yhteydessä liittyy kyllä siihen huoleen mikä on laidasta laitaan ollut vaikkapa tutkimuksesta kehityksestä ja innovaatioista panostuksien suhteen myös sinne saatiin nyt vihdoin panostuksia niin pääomittamisen kautta kuin myös suoraan rahallisesti tämä huoli on ollut niin edellisellä kuin nykyiselläkin

välttämätöntä että sinne myös saatiin nyt tekoja mutta sitten vielä mitä tulee tähän eu aspektiin ja suomen tasapainoon eun finanssipolitiikan kautta olen aivan samaa mieltä kuin edellinen puhuja siitä että tällainen yhteinen valtiovarainministeriö ei kyllä meidän kannaltamme ole toimiva mutta kyllä minusta sekin osoittaa sitä että suomessa on tehty oikeita päätöksiä nimittäin tarkistin siitä listasta miten eu komissio katsoo jäsenvaltioitaan kun komissio toteaa finanssipoliittisessa tiedotteessaan että suomen taloudessa ei ole epätasapainoja

sen sijaan esimerkiksi saksan ja ruotsin taloudessa on epätasapainoja puhumattakaan sitten etelä euroopan tai ranskan talouksista joissa on liiallisia epätasapainoja toki on vielä paljon asioita joita täytyy saada tehtyä mutta suunta on oikea

arvoisa puhemies tässähän tämä ongelma tässä nykyisessä euroalueen taloudessa onkin siinä on yhtäältä saksan valtaisa ylijäämä valtiontaloudessa ja myös ulkomaankaupassa joka sitten osaltaan kuittaantuu erityisesti etelä euroopan maiden suurina alijääminä nyt saksa on tässä erikoisessa tarkastusmenettelyssä sen takia että saksan ylijäämät ovat niin valtaisan suuria että ne ovat ongelma muun euroalueen kannalta kun käytetään yhteistä valuuttaa saksalaiset ovat olleet hyvin haluttomia tätä purkamaan ja he ovat he ovat vetäneet tämmöistä

joka on sitten tarkoittanut sitä että kun euron kurssi on on ollut saksan kannalta hyvin edullinen niin heidän kilpailukykynsä on vahvistunut ja sitten erityisesti etelä euroopan maiden kilpailukyky on ollut suurissa ongelmissa tämän koordinaation tekeminen nykysääntöjen puitteissa näyttää hyvin vaikealta että millä voitaisiin pakottaa jotakin maata kuten saksaa käyttämään enemmän rahaa rohkaisemaan kotimaista kysyntää ja sitä kautta luomaan vientimahdollisuuksia muille maille euroalueella erityisesti tämä on ollut vaikea asia ja nyt tästä seuraakin sitten tämä että se meidän suurin kysymys tänä vuonna tulee olemaan minkä kannan otamme tähän tulevaan euroopan unionin kehityshankkeeseen ja erityisesti euroalueen yhteistyön tiivistämiseen se se tulee olemaan erittäin iso asia ja on huono että tätä julkista keskustelua asiasta ei ole vielä käynnistetty koska tähän täytyisi valmentautua ajoissa ja miettiä mikä on meidän etujemme mukaista ihan niin kuin edustaja viitanen tuossa sanoi meillä on ollut aika laaja poliittinen yhteisymmärrys siitä että me emme halua tämmöistä yhteistä kassaa emmekä halua velkojen yhteisvastuuta juuri

tämä on hyvin tärkeä asia suomi on kuitenkin linjakkaasti ollut sitä mieltä että haluamme välttää tätä velkojen yhteisvastuuta minä en näe millään tavalla järkeväksi sellaista niin sanottua saavipolitiikkaa että on joku saavi mihin sitten kaikki yhdessä kannamme kannamme rahamme ja ja sitten yhdessä vastaamme me tiedämme mihin se johtaa sitä kautta haluan kyllä antaa ihan tukeni myös siihen että jatkossa tämä linja säilyisi sen kaltaisena kuin se on ollut pidän sitä hyvin hyvin hyvin perusteltuna mutta kuten sanottu toistamiseen niin se julkinen keskustelu olisi syytä aloittaa ja käydä mitä pikimmiten minulla jäi puhemies äsken vähän kesken tuo puheenvuoro liittyen tähän sdpn vaihtoehtobudjettiin kun täällä myös viitattiin näihin veroratkaisuihin veroratkaisuihin siinä edellisessä osuudessa missä kritisoitiin toimiamme sanon kyllä suoraan että kyllä meillä on erittäin hyvät veroratkaisut tuossa sisällä kyllä me antaisimme pieni ja keskituloisille enemmän niin palkansaajille kuin eläkkeensaajillekin enemmän verohelpotusta mutta sitten taas suurituloiset meidän vaihtoehdossamme maksaisivat mielestäni se on hyvin reilua oikeudenmukaista ja talouspoliittisesti viisasta politiikkaa se mistä kannan kyllä huolta näin hallituspuolueiden mallien suhteen vieläpä kerran nyt muistuttelen asiasta mistä olimme kovin pettyneitä viime syksynä kun näitä veroratkaisuja tehtiin että

pieni ja keskituloisten eläkkeensaajien ostovoima tälle vuodelle tippuu samalla tavalla palkansaajien osalta ostovoima on hyvin hyvin vähän myönteinen tälle kaudelle pieni ja keskituloisille mutta taas sitten antoisampi suurituloisille tämähän nyt kertoo paljon siitä mistä tässä puhuimme aiemmin kun puhuimme kehysratkaisuista ja arvovalinnoista

arvoisa puhemies jatkan vielä vähän tätä eurooppa keskustelua nimenomaan finanssipolitiikan ja euroalueen tulevaisuuden kannalta nythän unioni on päättänyt että joulukuun huippukokouksessa pyrittäisiin tekemään tätä asiaa koskevia ratkaisuja minkä kehityssuunnan unioni valitsee sitä ennen komission papereita joissa asiaa avataan ja muistaakseni toukokuussa tulee paperi joka koskee euroalueen tulevan yhteistyön kehittämisvaihtoehtoja ilmiselvää on että todellisiin ratkaisuihin unionikeskustelussa ei mennä ennen saksan vaaleja halutaan nähdä ja saksalaiset itse eivät halua sitoutua mihinkään ennen kuin vaalit on pidetty ja sitten nähdään kuka saksassa käyttää valtaa ja millainen tulee olemaan uuden hallituksen politiikka meillä käsittääkseni tämmöistä vaaliestettä ei ole ei nyt ainakaan sen jälkeen kun kunnallisvaalit on pidetty riski on että jos me me emme käy tätä keskustelua ajoissa niin sitten voi olla että meidät yllätetään vähän niin kuin housut kintuissa syksyn aikana joulukuuhun tultaessa nämä ovat meidän kansallisten etujemme meidän oman taloutemme ja myös meidän asemamme euroopassa kannalta erittäin suuria asioita pitäisin välttämättömänä että hallitus alustaisi tämän keskustelun kesälomille lähtöä jotta sitten se keskustelu voisi jatkua sekä kesän että syksyn aikana tähän tarkastusvaliokunnan mietintö antaa vain pienen aineksen koska se käsitteli vain sitä kysymystä miten vakaus ja kasvusopimuksen sääntöjä muutetaan mutta ei tätä isoa kehityslinjaa minkä mukaisesti eurooppa yhteistyö asettuu nyt huomasin että tänä päivänä on valittu uusi kulttuuri ja eurooppaministeri ja rohkenen toivoa että sampo terho ottaa tämän asian omaksensa ja lähtee myös tätä keskustelua käymään niin että hallitus antaisi meille kunnollisen evään niin että koko eduskunta pääsee asiasta puhumaan
arvoisa puhemies otin tämän puheenvuoron siksi kun arvelin että edustaja heinäluoma haluaa sitten jossain myös tarkastusvaliokunnan näkökulmasta eli keskustellaan hieman vielä tätä eurooppaa jos sopii halusin tässä yhteydessä sanoa vielä sen puhemies että minusta on aivan loistava ja hyvä idea se mikä tässä äsken tuli ilmi että meillä on kohta uusi kulttuuri ja eurooppaministeri joka varmasti on innokas

julkiseen debattiin ja sitä kautta myös ehkä innostamaan ja avaamaan kansalaisdebattia näistä asioista tätä päivää isommaksi omalta osaltani haluan vielä sanoa mitä tulee tähän tarkastusvaliokunnan mietintöön että sinänsä tämä oli oikeastaan hirmu tärkeää että jo nyt käymme tätä keskustelua koska tässähän on myös hyvin paljon eväitä sitten ensi viikolle kun käsittelemme tätä varsinaista kehyspäätöstä täällä eduskunnassa mielestäni tässä kuitenkin se olennainen asia mikä täällä todettiin mikä meidän kaikkien kannattaa pitää mielessä on se että olemme tässä yksimielisesti niin hallitus kuin oppositiopuolueet kaikki toteamassa tämän että nämä tärkeät tavoitteet työllisyyden ja velkaantumisen suhteen eivät tule tässä tilanteessa toteutumaan siksi on äärimmäisen tärkeä kysymys mitä tehdään tästä eteenpäin mitä johtopäätöksiä tehdään niistä ajatuksista mitkä on nyt niin valiokunta kirjannut tänne kuin sitten valtiovarainvaliokuntakin kuin sitten lukuisat lukuisat asiantuntijat ja hallitus itse kyllä minä olen kuullut hallitukselta itseltäänkin näitä arvioita siitä että näihin tavoitteisiin ei päästä ja sen pitäisi olla lähtökohta isoille toimenpiteille joita olisin kehysriihestä toivonut

arvoisa puhemies kiitän edustaja tälle eurooppa pohdiskelulle ja myös muita edustajia tämähän ei nyt vielä lähtenyt oikein liikkeelle tässä keskustelussa jäänkin miettimään huomioiden tämän asian tärkeyden ja sen että me emme ole vielä kovin paljon tätä kysymystä lähestyneet myöskään valiokuntatyössä olisiko tässä aihe ja paikka tämän koko euroopan unionin sitten aivan erityisesti tämän talousyhteistyön tulevaisuuden pohtimiseen eduskunnassa esimerkiksi ajankohtaiskeskustelun kautta koska siinä keskustelussahan voidaan asiaa alustaa ilman että tarvitsee olla hallituksen esitystä voi hyvin olla että hallituksella tulee menemään aikaa ennen kuin se ottaa kaikkine puolueineen tämän asian niin käsille että se voi esittää meille jonkun yhtenäisen toimintalinjan sen jälkeen kun tämä komission työpaperi euroalueen yhteistyön tiivistämisen mahdollisuudesta tulee mielestäni olisi hyvä mahdollisuus että se otettaisiin täällä eduskunnassa esille ja se voisi ehkä hyvin tapahtua ajankohtaiskeskustelun kautta silloin me voisimme pystyä toimimaan niin että ennen kesälomille lähtöä jatkettaisiin sitä keskustelua joka hyvin vaatimattomalla osalla on tässä tarkastusvaliokunnan mietinnössä alustettuna ja vähän eteenpäin menisimme myös isommalla näkökulmalla koko euroopan unionin tulevaisuuteen emme vain euroalueen kehittämistarpeisiin emme vain vakaus ja kasvusopimuksen kehittämistarpeisiin vaan koko unionin kehittämistarpeisiin olen huomannut myös sen että kysymys tästä tästä yhteistyön tiivistämisen mahdollisuudesta edes näistä viidestä vaihtoehdosta ei ole ole suomessa vielä herännyt että me olemme tilanteessa että edes hallituksen puolelta lausuttu tästä asiasta vielä yhtikäs mitään ja kuitenkin tämä keskustelu on nyt ollut jo monta kuukautta käynnissä erityisesti mentäessä edelliseen huippukokoukseen maaliskuun lopulla

esittäisimme ja ja kävisimme sen tämä on aivan totta minä olen henkilökohtaisestikin sitä välillä miettinyt että että kun tämmöinen komission paperi nyt on olemassa missä näitä polkuja on erilaisia niin on se varsin kumma sinänsä että niitä ei ole kovinkaan näyttävästi

kaiken kaikkiaan aktivoituisimme eli halusin tällä puheenvuorolla antaa nyt täyden tuen sille ajatukselle että tämä ajankohtaiskeskustelu myös siihen kiinnitän huomiota että tässä kuitenkin tarkastusvaliokunta on siltä pieneltä osaltaan tätä jo pohtinut ja avannut ja sehän antaa jo sillä tavalla hyvää lähtökohtaa lähtökohtaa siitä tämä nyt ei ole tietenkään yhtään pieni asia

olemme jonkin verran hankaluuksissa mutta se oli mielestäni tärkeää kuitenkin että valiokunta oli voinut todeta että tässä tilanteessa on viisasta että näitä noudatamme tämä oli tämä yksityiskohta mutta kuten edustaja heinäluoma sanoi tämä on iso laaja kokonaisuus ja siksi varmasti olisi todella hyvä tämä ajankohtaiskeskustelu käydä